ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia silvia modig pyytää vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pankkivaltuuston täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on suomen pankin tilintarkastajien täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yksi asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

on lyhyt ja koruton kuitenkin sekin pitää sisällään valtionvelan lisäkasvua ja ja valitettavasti joudutaan tekemään verotuloihin täydennyksiä ansio ja pääomavero yhteisövero sekä perintö ja lahjaverokertymää korotetaan kun taas suhdannetilanteesta johtuen arvonlisävero energiavero ja jätevero menevät päinvastaiseen suuntaan tämän lisätalousarvion selkeästi suurin asia on talvivaaran vastuiden hoidon ja kuntoonsaattamisen jatkaminen ja toivottavasti tällä panostuksella saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja myös maatalouden ympäristökorvausvaltuutta lisätään ja tällä mahdollistetaan se että tehdyt sopimukset pystytään rahoittamaan ja ja hoitamaan sama koskee puutuotannon kestävyyden turvaamista joka mahdollistaa sen että kansallisen metsäohjelman toteutuminen jatkossa edelleen on mahdollista mutta niin kuin jo totesin valtion nettolainanotto kasvaa viidelläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla tähän lisätalousarvioon ei sisälly työllisyyden määrärahojen korotusta valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahat saattavat alkusyksystä loppua tai näyttää hyvin todennäköiseltä että niukkuutta edessä on siksi valiokunta pitääkin tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin määrärahojen riittävyyttä niin että tässä asiassa ei synny kohtuuttomuuksia toinen asia johonka valiokunta kiinnittää huomiota on päästöoikeuksien huutokaupasta

joita enää ei ohjata kehitysyhteistyöhön ja siksi valiokunta korostaakin että suomen on kuitenkin voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä ratkaisuista arvoisa puhemies mietintö on pääosin tekninen ja vastaa valtaosaltaan niihin asioihin jotka käytännössä tämän kevään aikana esiin ovat tulleet kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

kaikkein köyhimmässä asemassa olevilta leikataan eniten ei ainoastaan täällä kotimaassa vaan nyt myös kehitysyhteistyön yhteistyömaiden lapsilta valtiovarainvaliokunta kiinnittää lausunnoissaan tähän erityistä huomiota kun se toteaa valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen toisin kuin vuoden kaksituhattakolmetoista kehyspäätöksessä linjattiin päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneitä tuloja ei enää ohjata kehitysyhteistyöhön eikä ilmastorahoitukseen vaan ne käytetään budjetin yleiskatteeksi tällainen käyttötarkoituksen muutos sisältyy sinänsä kyllä pääministeri juha sipilän hallitusohjelmaan mutta muutoksen voimaantulo on siinä ajoitettu vuodelle kaksituhattakuusitoista valiokunnan mielestä hallituksen linjaus on tässä tilanteessa sinänsä perusteltu mutta on kuitenkin tärkeää että asia arvioidaan syksyllä uudelleen valiokunta toteaa ja painottaa että suomen on voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä sitoumuksistaan arvoisa rouva puhemies nyt kun tätä linjausta on muutettu eikä näitä saatuja tuloja ohjata niin kuin on aikaisemmin sovittu on syytä miettiä mitä se käytännössä tarkoittaa suomalaiselle kehitysyhteistyölle suomalainen kansalaisyhteiskunnan toiminta on kansallinen ylpeydenaiheemme suomalaiset ovat ahkeria vastuuntuntoisia ja solidaarisia tämä näkyy erityisesti suomalaisessa kehitysyhteistyössä jota tekee yli kaksisataa järjestöä ja niissä yli yhdeksänkymmentätuhatta vapaaehtoista suomalainen kehitysyhteistyö on maailmanlaajuisesti arvostettua ja ammatillisesti toteutettua se on rakennettu vuosikymmenien aikana tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa sen tulokset ovat kiistattomia köyhyyden ja kurjuuden vähentämisessä ja sivistyksen ja yrittäjyyden kolmansissa maissa suomessa onkin satoja kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä jotka ovat samalla suorin kanava tukea kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä erityisesti naisia ja lapsia lisäksi näiden järjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein sellaisiin ihmisryhmiin asioihin ja maantieteellisiin alueisiin joita valtion tekemän kehitysyhteistyön kautta on vaikea saavuttaa järjestöjen kautta tapahtuva kehitysyhteistyö on myös erittäin kustannustehokasta juuri sen tähden että siinä on lähes satatuhatta vapaaehtoista kansalaista mukana arvoisa rouva puhemies jo kaavailtujen leikkauksien seurauksena monen kehitysyhteistyötä tekevän järjestön toiminta uhkaa merkittävästi vähentyä ja osalla toimijoista loppua kokonaan eräskin järjestö kertoi että tämä leikkaus toteutuessaan tarkoittaa heille kolmanneksen pudotusta kehitysyhteistyössä samalla myös se osaamispääoma jota valtio ja kansalaisjärjestöt ovat yhdessä kartuttaneet poistuu markkinoilta myös työttömäksi joutuvien määrä on merkittävä toivon että hallitus voisi tähän asiaan palata syksyllä ja muuttaa esitystään siten että näitä leikkauksia voitaisiin kohtuullistaa ja myös sopeuttaa useammalle vuodelle jolloin järjestöillä olisi mahdollisuus viedä jo aloitetut projektit loppuun ja organisoida toimintaansa uudestaan arvoisa rouva puhemies toinen merkittävä asia on se että tässä lisätalousarvioesityksessä ei ole minkäänlaista lisärahaa työllisyysmäärärahoihin toivon että myös tähän asiaan hallitus syksyllä palaa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen kritisoi tätä päästöoikeuskaupoista kertyneiden tulojen ohjaamista yleiskatteeseen eikä suoraan kehitysyhteistyöhön täytyy kuitenkin muistaa se että vaikka hallitus on tekemässä tämän kolmensadan miljoonan euron leikkauksen kehitysyhteistyömäärärahoista ei tämä kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa välttämättä ohjautuisi juuri suomalaisten kehitysapujärjestöjen hyväksi siitä olen samaa mieltä ilman muuta että suomalaiset kehitysapuyhteistyötä tekevät järjestöt varsinkin nämä suuret pitkään toimineet ovat erittäin tehokas ja läpinäkyvä ja tuloksellinen tapa tehdä kehitysyhteistyötä siinä mielessä olisinkin toivonut että täällä olisi ollut kehitysyhteistyöstä vastaava ministeri paikalla vastaamassa siihen millä tavalla voidaan tämä ehkäistä me emme tee näitä kolmenkymmenen viiva neljänkymmenen prosentin leikkauksia heidän kohdallaan vaan kohdistaisimme leikkaukset enemmänkin näihin kahdenvälisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä ykn kanssa tehtäviin yhteistyöhankkeisiin
arvoisa puhemies

edustaja laukkanen kiinnitti huomiota tavattoman tärkeään asiaan eli siihen että olemme päästöhuutokauppatuloilla tähän asti voineet lisätä jonkin verran kehitysyhteistyöpanostamme viime vuonna pääsimme nolla pilkku kuuteen prosenttiin ihan kunniallinen luku ja nyt tämä tietysti näyttää uuden hallituksen aikana mutta ennen kaikkea asia edustaja laukkanen nosti esiin on tämä järjestöjen rahoitus olen ymmärtänyt että tässä salissa on hyvin laaja yhteisymmärrys siitä että juuri järjestöt tekevät tärkeää kehitysyhteistyötä ja tekevät sitä aika edullisesti siellä on mukana paljon vapaaehtoispanostusta ja muuta ja nyt järjestöille on ilmoitettu että he joutuvat leikkaamaan kolmekymmentä menojaan tämä koskee näitä suuria suomalaisia järjestöjä kirkon ulkomaanapua ja muita tämä minusta näyttää erittäin huonosti suunnitellulta hallituksen piirissä toivoisin että tähän vielä puututtaisiin

puhemies edustaja niikolle haluaisin sanoa että tietenkin se että päästökauppatulot ohjattaisiin nytkin nimenomaan kehitysbudjettiin esimerkiksi ilmastorahoitukseen helpottaisi muun muassa järjestöjen erittäin tiukkaa tilannetta me kaikki voimme myöntää kyllä ääneen että nämä säästöt ovat erittäin kovat ja jos ilmastorahoitukseen saadaan päästöhuutokauppatuloja niin sitä rahaa jää nyt sitten hiukan siihen sopeutumiseen se tarkoittaa käytännössä sitä että jos näin ei käy alkaa uusi kierros uusi leikkauskierros ja se on todella kova järjestöillekin ja erityisesti järjestöille

edustaja paloniemi täytyy kuitenkin ottaa tosiasiat käsiin ja huomata se että tässä toisessa lisätalousarviossa kasvatamme valtion lainanottomäärää viidelläkymmenelläkuudella miljoonalla ja ilman tätä poistamista meidän lainamäärämme kasvaisi yhdeksäänkymmeneenneljään miljoonaan euroon elikkä käytännössä me tekisimme sen lainarahalla siinä mielessä on järkevää tässä taloustilanteessa tehdä radikaaleja päätöksiä ja tehdä niitä säästöjä siellä missä se parhaiten onnistuu aikaisemminkin ollaan keskusteltu tästä päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneitten tulojen ohjaamisesta suoraan kehitysyhteistyöhön onko se tulevaisuutta nykyään enää meidän mielestämme se ei ole koska ei tämmöistä automaattista automaattista rahasampoa voida minnekään jättää tässä taloustilanteessa

arvoisa puhemies tässä on erittäin helppoa kyllä yhtyä hallituspuolueen kansanedustaja aila paloniemen esittämään huomioon siitä että nämä kehitysyhteistyöhön tulevat säästöt ovat todella kovat ja järjestöt ovat lujilla ja olemme saaneet tästä paljon informaatiota tässä kansainvälistyvässä maailmassa ainakin itse katson ja ja oma ryhmäni katsoo että suomen tulee kantaa oma vastuunsa tästä maailman hädästä välillä kun kuuntelee tätä hallituksen linjaa näissä asioissa tuntuu että hallituspuolueet katsovat tai ainakin osa hallituspuolueista katsoo että maailman köyhimpiä ihmisiä kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä ei saisi auttaa siellä heidän lähtömaissaan koska kehitysyhteistyöstä tehdään tällaiset leikkaukset mutta ei heitä saisi auttaa sitenkään että heitä autettaisiin pääsemään elämänsyrjästä kiinni esimerkiksi täällä suomessa

laittaa tasapainoon se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä valiokunnan puheenjohtaja nosti esille talvivaaran talvivaara on pian miljardia euroa suomalaisten rahoja ja tämä lisäraha joka nyt tässä lisätalousarviossa osoitetaan on syytä käyttää vesien puhdistamisen ratkaisemiseksi samaan aikaan täytyy löytää malli jolla kaivostoiminta voidaan saada jatkumaan ja työpaikat pelastettua niin että uusia ympäristökatastrofeja ei pääse syntymään tai sitten vastaavasti valmistautua siihen että jos tällaista mallia ei löydy kaivostoiminta voidaan ajaa alas sekään ei ole ilmainen toimenpide on arvioitu että tämä maksaa jopa kolmesataa miljoonaa euroa ja täällä paikalla kun on ministeri niin kysyisin uskotteko että tuo kolmesataa miljoonaa edes tähän alasajoon riittäisi

arvoisa puhemies kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen ja toisaalta se tässä työllisyystilanteessa työllisyyden hoitoon ei osoiteta riittävästi rahaa ovat isoja kritiikin kohteita jotka tulevat myös vastalauseessa hyvin esille mutta nyt kun paikalla on valtiovarainministeri stubb kysymys liittyy tähän tämänhetkiseen tilanteeseen kreikka on menossa kansanäänestykseen leikkauslistoista komissio euromaat olisivat hyväksyneet kreikan vastaantulon merkittävät leikkaukset mutta imf kansainvälinen valuuttarahasto ei niitä hyväksynyt itse asiassa aikaisempia omia omia tutkimuksiaan ja ohjeitaan siitä että leikkaukset ovat kaikkein pahinta mahdollista kysyisinkin mikä on demokratian tila eussa kun maa ei itse saa päättää sopeutuksen sisällöstä jonka myös komissio ja euromaat olisivat hyväksyneet vaan kansainvälinen valuuttarahasto imf tulee ja torppaa sen toisaalta kysymys koskee sitä että jos nyt kreikka pakotetaan ulos euroalueelta niin mitä tämä merkitsee suomen saataville silloin kreikka ei pysty maksamaan mitään takaisin suomelle tämä voi myös heijastua suoraan erityisesti portugaliin jossa on myös erittäin vaikea

on hyvä että edustaja arhinmäki kiinnitti huomiota siihen että mikäli kreikka joutuu ulos eurosta niin se aiheuttaa huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia kreikassa mutta myös suomelle ja muille velkojamaille luulen että yleisessä keskustelussa suomalainen kansalaismielipide on pikkasen harhautunut sellaiseen ajatteluun että jos kreikka poistuu eurosta niin ongelma poistuu ongelma ei poistu vaan paitsi että meillä on välittömiä saatavia kreikalta kreikan mahdollinen euroero todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti koko euroalueen talouskehitykseen ja myös sitä kautta heijastuu kielteisesti suomen talouskehitykseen arvoisa puhemies kun kuuntelin täällä opposition puheenvuoroja että ei saa leikata kehitysyhteistyöstä ja kun aikaisemmin olen kuullut heidän puheenvuorojaan että ei saa leikata myöskään mistään muualta niin täysin selväksi on tullut se että oppositio ei pysty tässä tilanteessa vastuulliseen

puhemies kun tämä tilanne on kreikassa niin vakava niin on tarpeen saada selvitys siitä miten tämä tilanne tässä ja nyt tulee vaikuttamaan niin suomen talouteen kuin meidän saataviimme olisi hyvin tärkeää että pääministeriltä tulisi koko eduskunnalle ilmoitus siitä mitä tämä tarkoittaa ja olisi tärkeää myös saada vahvistus sille sanomalle mitä varapääministeri soini viime torstaina sanoi että suomi ei missään olosuhteissa hyväksy sitä että velkoja leikataan ja viimeiseen asti pitää vakuuksista kiinni nämä terveiset hallitukselle koska saamme tämän selvityksen mitä tulee puhemies tähän

täällä on monta kertaa nyt mainittu sekä kehitysyhteistyö että talvivaara talvivaarasta mainitsen että tärkeintä on saavuttaa pitkäaikainen kestävä ja vastuullinen ratkaisu vastuullinen niin talouden kuin ympäristön kannalta on otettava huomioon työpaikat ja on otettava huomioon paikallisten toiveet tämä menoerä on määräaikainen ja valitettava mutta se on perusteltu potentiaaliahan kaivoksella on joten sille uuden mahdollisuuden etsiminen on hyvin perusteltua mitä kehyyn tulee niin hallitusohjelmassahan todella on noin seitsemänkymmentä eri leikkauskohtaa enkä ole kuullut vielä yhdestäkään yhdenkään oppositiopuolueen sanovan että tämä oli osuva tähän mekin olisimme tarttuneet meidän on todettava että hyvin laaja alaisesti yhteiskunnan menoista on leikattu on yritetty etsiä sellaisia kohteita mitkä eivät hyydytä omaa taloutta eivätkä vahingoita suomalaista veronmaksajaa ratkaisut ovat aina ikäviä totta kai ne jotka ovat huolestuneet näistä erilaisista kansalaisjärjestöistä jotka toimivat kehitysavun alalla voivat myös antaa heille henkilökohtaisista varoistaan helpotusta tähän väliaikaiseen ikävään kiperään

puhemies viime viikon torstaina suullisella kyselytunnilla hallitus tuntui unohtavan nuo yhdeksänsadan miljoonan euron vakuudet tuntuu että demarit unohtivat kaiken muun paitsi ne yhdeksänsadan miljoonan euron vakuudet silloin timo soini sanoi hyvin hyvin yksikantaan että suomi ei tule missään olosuhteissa antamaan minkäänlaisia lievennyksiä kreikan lainaehtoihin alexander stubb onko tämä suomen mandaatti onko suomi valmis koko yhteisen eurosovun hylkäämään koska hän pitää vain ja ainoastaan kiinni siitä että laina aikoja ei voida pidentää minkäänlaisia leikkauksia ei voida tehdä onko suomi yksin valmis viemään kreikan maksukyvyttömyyden tilaan onko timo soinin puhe viime viikon torstaina suomen hallituksen kanta vai onko teillä alexander stubb kerrottavana joku toinen suomen mandaatti ja toinen asia kaksitoista miljoonaa euroa joka ikinen kuukausi ei elinkeinoministeri ei valtiovarainministeri ei valiokunnan yksikään asiantuntija pystynyt osoittamaan miten talvivaara voisi toimia markkinaehtoisesti voitollisesti näiden rahojen laittaminen talvivaaraan on täysin hukkaan heitettyä rahaa hyvää rahaa huonon rahan päälle käyttäisin ne mieluummin kainuun elinkeinotoiminnan tukemiseen
arvoisa

zyskowicz viittasi vastuullisen talouspolitiikan harjoittamiseen ja sanoi aika lailla suoraan että nykyisestä oppositiosta siihen ei ole no yhtä lailla voi arvioida kokoomuksen lähihistoriaa kahdeksan vuotta on ollut joko valtiovarainministerin tai pääministerin salkku velka vain kasvoi mitään oleellista muutosta parempaan ei tullut velkaa otettiin mutta ei elvytetty päinvastoin murennettiin veropohjaa hyvin ratkaisevalla tavalla miljardin euron yhteisöveroalennus semmoisena aikana jolloinka olisi pitänyt katsoa kaikki mahdollisuudet siihen että pystytään päinvastoin kartuttamaan

mutta näistä työllisyysmäärärahoista olipa kyse sitten pakkosäästöistä tai siitä että jo etukäteen kyseisenä vuonna käytetään tai sidotaan tulevien vuosien rahoja niin kummassakin tapauksessa pää on tullut vetävän käteen pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nuorisotyöttömyys kasvaa ja koko ajan virta myöskin niihin työttömiin joilla työttömyys on jo yli kahden vuoden mittainen on kasvamassa eli kyllä hallituksella jos vastuusta puhutaan tämä on ensimmäinen asia mihin pitää puuttua

rouva puhemies vielä muutama sana parhaassakin tapauksessa talvivaara on jo suuri ympäristökatastrofi parhaassakin tapauksessa on jo ja tässä on kaksi eri aspektia en ole nähnyt ensimmäistäkään tietoa siitä että itse prosessi olisi kannattava toisaalta en ole myöskään nähnyt riittävää selvitystä siitä että tämä jätevesiongelma olisi järjellisellä tavalla pystytty ratkaisemaan kun nyt täällä mietinnössäkin todetaan että päätökset on tehtävä kiireellisesti ja kun paikalla on nyt ministeri rehn niin kysyn minkälaisella aikataululla te katsotte että tämä järjellinen päätös voidaan tehdä

arvoisa puhemies kiitokset siitä että tämä talvivaara asia on nytten todella akuuttina asiana otettu heti käsittelyyn sillä tämä on suomessa yksi meidän suurimmista kansallisista vaikeista asioista se että se on nyt otettu esille tarkoittaa sitä että me olemme valtiona vastuullisesti suhtautumassa tilanteeseen ja nyt sitten jotakin on todellakin pian odotettavissa toivon että sinne saadaan myöskin näitä ympäristöasioita paljon aikaiseksi mutta kyse ei ole yksin talvivaarasta vaan suomessa on meneillään aika suuri kaivosbuumi vielä tällä hetkellä ja nyt meillä on menossa ympäristöluvituksia myös muihin kaivoksiin erityisesti meillä on itä lapissa soklin kaivoksen ympäristölupa asiat tällä hetkellä meneillään nyt kysyisin maatalous ja ympäristöministeriltä minkälaisia vaikutuksia tällä talvivaaran akuutilla tilanteella on

kesken tätä valitettavasti ehkä kreikan umpikujaan päätyvää prosessia markkinoilla tietysti arvioidaan koko ajan sitä minkälaiset velalliset ovat luotettavia ja minusta tärkeää eduskunnan käsitellessä lisäbudjettia näinä päivinä on se että me annamme uskottavan kuvan siitä että me hoidamme sen mistä olemme nyt hallitusohjelmassa puhuneet ja minkä luvanneet oppositio on aivan niin kuin edustaja sampo terho totesi oikeastaan jokaisessa käänteessä jossa viimeisen kuukauden aikana on säästöjä tavalla tai toisella käsitelty ja aina sitä mukaa kuin joku säästö on ollut esillä ilmoittanut että niitä vastustetaan sen tähden on tärkeää että tämä lisäbudjetti viedään nyt hyvin johdonmukaisella tavalla lävitse se on myös viesti suomelta siitä että me aiomme nyt itse pitää siitä kiinni minkä olemme kuukausi

arvoisa puhemies se keskeinen ero sdpn ja hallituksen linjan välillä on se että hallitus on rajannut yhteiskunnan hyväosaiset näiden säästöjen ulkopuolelle sen takia leikkauslista pitenee me olisimme valmiita korvaamaan näitä säästöjä olemme siitä omia vaihtoehtoja esittäneet ja tulemme esittämään mitä tulee tähän tilanteeseen tilanteeseen ja vastuullisuuteen niin kaikkein vastuuttominta olisi nyt olla tekemättä mitään on ihmisiä jotka haluaisivat ryhtyä yrittäjiksi mutta starttirahat on loppu on ihmisiä jotka haluaisivat työllistyä ja on jotka haluaisivat työllistää mutta palkkatukirahoja ei tule mutta mitä tulee tähän kreikan tilanteeseen niin arvoisa puhemies kaikkialla euroopassa nyt pidetään kokouksia valmistaudutaan hätäkokouksiin ja valtionpäämiehet peruvat matkojaan eikö olisi paikallaan että hallitus nyt toisi esimerkiksi pääministerin ilmoituksen muodossa hallituksen linjan siitä miten se suhtautuu nyt käsillä olevaan tilanteeseen mitä vaikutuksia sillä on eurojärjestelmään suomen talouteen suomen saataviin vastuisiin ilmoituksen siitä mikä on hallituksen linja pääministerin sijainen täällä totesi aikaisemmin että suomi pitää kiinni siitä että velkoja ei leikata mutta meillä on monta kertaa nähty tilanne jossa pääministerin sijaisen sijaisen linja on ollut eri kuin hallituksen linja nyt olisi tärkeää että ennen kuin eduskunta lähtee kahdeksi kuukaudeksi tauolle saataisiin selville mikä on hallituksen linja nyt tässä kreikan tilanteessa ja se pitää saada tänne eduskuntaan

puhutaan työllisyydestä niin on totta että tarvitaan työnantajia ja tarvitaan työn tekemisen esteiden poistamista edellisten hallitusten aikana tähän maahan on kiitettävästi rakennettu erilaisia esteitä ottaa vastaan työtä tekemällä erilaisia karensseja jos tehdään lyhytaikaisesti työtä ihmiset eivät uskalla mennä töihin koska tulevat paremmin toimeen sosiaalituella tämä on aivan käsittämätöntä toinen asia jos puhutaan kreikasta meille myytiin kreikka hyvänä diilinä sanottiin että me saamme siitä hyviä korkotuloja niin saimmekin kahden vuoden kahden vuoden aikana saimme kerron tämän muistaakseni noin kuusikymmentäkolme tai kuusikymmentäseitsemän miljoonaa euroa korkotuloja mutta kataisen hallituksen aikana tehdyistä budjettikirjoista selviää että olemme palauttaneet joka ikisen sentin näistä koroista takaisin kreikalle tämäkö oli oli se hyvä diili
arvoisa puhemies kun puhutaan uskottavuudesta ja luotettavuudesta niin kai vähintä olisi se että kun hallitus antaa ensimmäisen lisätalousarvionsa niin se noudattaisi omaa hallitusohjelmaansa hallitusohjelmassa todetaan että päästökauppatulojen siirtäminen pois ilmastorahoituksesta ja kehitysyhteistyöstä alkaa vuoden kaksituhattakuusitoista alusta valtiovarainministeri stubbin valtiovarainministeriö ehdotti julkisuuteen annetussa lisätalousarvioehdotuksessa että tämä pilkku seitsemän miljoonaa edelleen käytettäisiin ilmastorahoitukseen mutta sen jälkeen jossakin pöydässä päätettiinkin että hallitusohjelmaa ei tältä osin noudatetakaan joulukuussa on pariisin ilmastokokous ja suomi on saanut arvostusta siitä että se on huolehtinut vastuullisella tavalla ilmastorahoituksesta nyt asiantuntijakuulemisessa oltiin kovasti huolissaan siitä mikä on suomalaisten neuvotteluasema minkälainen maine suomalaisilla on muun muassa valmistauduttaessa tähän ilmastosopimukseen kun olemme lipsumassa näistä rahoituksista tällä tavalla vastoin hallitusohjelman kirjausta jo

puhemies ei voi olla sanomatta että kyllä hallitukselta ennakoitavuutta suunnitelmallisuutta ja luotettavuutta nyt puuttuu yhdyn aivan täysin edustaja uotilan arvioon siitä että että luulisi hallituksen sentään omaa hallitusohjelmaa noudattavan mutta päästökauppatulojen suhteen te toimitte juuri päinvastoin kuin lupasitte se tuntuu aika oudolta ja siksi on tietenkin opposition näkökulmasta kysyttävä mikä teitä nyt oikein vaivaa

kaikkialla muualla maailmassa ihmetellään mitä kreikalle tapahtuu kyllä eduskunta on se foorumi joka näitä vastauksia odottaa mutta kun ei edes valtiovarainvaliokunta ole saanut tarpeeksi informaatiota miten mennään eteenpäin niin toivon ja vetoan teihin arvoisa valtiovarainministeri stubb että puhutte pääministerille ja tuotte pääministerin ilmoituksen tänne eduskuntaan jotta saadaan keskustella kreikasta sillä kreikan vastuita ei pidä laajentaa lopuksi toteaisin vielä arvoisa puhemies että

puhemies ihan tähän kysymykseen vastaus mikä hallitusta vaivaa tällä lisäbudjetilla valtio lisää velanottoa viisikymmentäkuusi miljoonaa jos näitä päästökauppatuloja ei lisättäisi yleiskatteeksi niin silloin valtion lainanotto olisi yhdeksänkymmentäneljä miljoonaa tässä lisäbudjetissa tässä on se

arvoisa puhemies tässä on useita hyviä puheenvuoroja käytetty meidän ja kehitysyhteistyömäärärahojen vähentämisestä edustaja paloniemi käytti hyvän puheenvuoron siitä miten vaikealta tämä tuntuu ehkä tässä vaiheessa vastaisin että hallituksella on ollut myös arvovalinnan paikka tehdä toisentyyppisiä päätöksiä vielä hallitusohjelmassa luki että kaksituhattaviisitoista päästökauppatuottoja ohjataan kehitysyhteistyöhön ja kytkös katkaistaisiin vasta kaksituhattakuusitoista näin ei kuitenkaan käynyt vaan hallitus rikkoi omaa ohjelmaa vetämällä kolmekymmentäseitsemän pilkku seitsemän miljoonaa saman tien pois tässä vedetään matto

lähtömaastani olen itse syntynyt afganistanissa voin kertoa tässä koko salille että se työ mitä suomalaiset ovat afganistanissa tehneet on ollut korvaamatonta tämä on tärkeä viesti ja toivon arvoisa hallitus valtiovarainministeri stubb että ymmärrätte minkälaisen maineen ja kolauksen tämä jättää suomalaisen yhteistyön ja kehityksen politiikalle tämä on väärin ja siltä osin toivon että vähintään ymmärrettäisiin meidän asemamme globaalissa maailmassa tällä hetkellä

rouva puhemies kristillisdemokraatit kiinnittävät omassa lisäbudjetin vastalauseessaan huomiota siihen että hallitus leikkaa nyt sitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta niin globaalisti kuin myöskin lokaalisti täällä kehitysyhteistyövarojen kohdalla monet puhujista ovat tuoneet esille sen kuinka tietenkin tämä määrä on ongelma mutta erityisesti tämä tapa millä hallitus tekee tämän kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksen edustaja uotila ansiokkaasti alleviivasi sitä että kun hallitusohjelmassa on sanottu että nämä leikkaukset toteutetaan vuoden kaksituhattakuusitoista alusta niin tämä tulee ikävänä yllätyksenä että tämä leikkaaminen tapahtuu jo nyt ja todellakin täytyy kiittää valtiovarainvaliokuntaa siitä että he ovat rehellisesti kirjanneet tämän tänne ja toivovat että tähän asiaan palattaisiin ja todetaan että valiokunta korostaa että suomen on voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä sitoumuksistaan

kyllä minunkin on vielä lisättävä tähän kehityspolitiikkakeskusteluun se että yksikään järjestö jonka kanssa olen keskustellut ja olen todella monen järjestön kanssa keskustellut ei ole sinänsä vaatimassa näitten leikkausten perumista he ymmärtävät että tämä tilanne on huono mutta se aivan aivan aivan järkyttävin tilanne on se että tässä tehdään niin nopeasti kertarysäyksellä nämä leikkaukset ensi vuonna niin että järjestöt eivät millään ehdi sopeuttaa toimintaansa ne joutuvat tekemään yt kierroksia ja niin edelleen eli nythän tarvittaisiin ilman muuta järkevää jaksotusta näille leikkauksille minä olen nyt sitä mieltä kyllä että myös ulkoministeriö voisi perata sitä omaa budjettiansa ja katsoa onko siellä vielä mahdollisuutta tämmöisiin sisäisiin jaksotuksiin nimittäin valtiovarainministeriö ei puutu sinänsä siihen miten niitä jaksotetaan se seuraa tätä kokonaislukua minun mielestäni nyt pitäisi käyttää kyllä kaikki luovuus niin että pelastettaisiin järjestöjen pitkäjänteinen hieno työ koska nyt menee lapsia pesuveden mukana

arvoisa puhemies mitä kehitysyhteistyöhön tulee leikkaukset ovat tietysti kipeitä mutta sielläkin on pystyttävä tekemään vähemmällä enemmän haluaisin nostaa esille niitä asioita millä saamme uutta työtä tänne suomeen syntymään on hyvä että talvivaaraan nyt laitetaan paukkuja ja toivotaan kaikki koko sali että että sieltäkin sitä uutta yritystoimintaa viriää mutta kun meillä on paikalla täällä ja ympäristöministeri niin voisitteko kertoa salille mikä merkitys kemera rahoilla on on erittäin hieno asia että edellinen hallitus sai neuvoteltua kemeran eussa ja ja tulemme myös tämän avulla saamaan puuta liikkeelle vaikka summa ei ole kovin iso niin tiedän että se tulee poikimaan paljon uutta työtä voisitteko selventää arvoisa ministeri tätä

oppositio täällä puhuu aina yksittäisistä sopeutustoimenpiteistä kerrallaan ja saa sen kuulostamaan siltä että kuinka traagista se on ja se on kyllä traagista ihan totta mutta toisaalta vielä tärkeämpää on nähdä se kokonaisuus pitää nähdä talouden kokonaisuus ja silloin näitä sopeutustoimia pitää tehdä oppositiolle voisi antaa pienen tehtävän sitten jos te haluatte käsitellä niitä yksittäin esimerkiksi tämä päästökauppatulo käytetäänkö se tehottomaan kehitysapuun vai käytetäänkö suomessa työllisyysmäärärahoihin jotka ovat nyt loppu voitte vastata vaikka tähän kysymykseen jos ei kiinnosta vastata niin se pitäisi ajatella niin että taloutta pitää katsoa kokonaisuutena mitä kreikkaan tulee niin edustaja aallolle voisi sanoa että timo soini ei voi viedä eikä vie kreikkaa maksukyvyttömyyteen maksukyvyttömyyteen ei vie myöskään valtiovarainministeri alexander stubb jos kreikka joutuu maksukyvyttömäksi niin se

nyt vaatii pienen kommentin

te sanotte edustaja turunen että kokonaisuus kiinnostaa kansalaisia ja teitä niin se kiinnostaa meitä täällä oppositiossakin ja se on tämän jutun ongelma meidän mielestämme hyväosaisten tulisi osallistua näihin talkoisiin pikkuisen enemmän jotta nämä säästölistat joita te hallituksessa olette osanneet tehdä aivan eri tavalla kuin vielä oppositiossa ollessanne viime kaudella uskalsimme kuvitellakaan

kahdeskymmenesensimmäinen päivä toukokuuta kaksituhattaviisitoista mennessä voitaisiin käyttää johonkin työllisyysmäärärahoihin ei voida ne menevät jakamattomaan varaan ne menevät siihen mustaan aukkoon nyt pitäisi edustajan tietää mistä puhuu

arvoisa puhemies nyt en mainitse edustajan nimeä sen takia että ilmeisesti debatti alkaa pikkuhiljaa olla loppu mutta kun tässä oma nimi kuitenkin mainittiin niin vastaan että suomen hallituksen tehtävä on katsoa suomen taloutta kokonaisuutena ja silloin me tulemme tähän kysymykseen päästökauppatuloista käytetäänkö ne maan rajojen ulkopuolella vai sisäpuolella hallitusneuvotteluissa smolnassa ollaan katsottu talouden kokonaisuus ja hahmotettu ja tehty siinä ne ratkaisut jotka viedään sitten eduskunnassa läpi tietysti toivottavasti opposition tuella ja nimenomaan kun puhutaan näistä päästökauppatuloista silloin ollaan katsottu se että näiltä osin voidaan kehitysapua leikata ja käyttää suomessa hädänalaisten suomalaisten hyväksi

puhemies kyllä valtiovarainministeri stubbilla ja ulkoministeri soinilla on oma roolinsa siinä pystyykö kreikka nousemaan ja sitä kautta se vaikuttaa myös suomeen nimittäin jos kreikka ajetaan ulos euroalueesta maksukyvyttömyyteen niin se heijastuu kaikkien euromaiden talouteen ja erityisesti reuna alueilla olevien maiden kuten suomen talouteen kysymys on nyt siitä että kreikka teki oman esityksensä jossa oli valmiutta tehdä leikkauksia säästöjä rakenteellisia uudistuksia muun muassa puututtiin ensimmäistä kertaa puolustusvoimien menoihin jotka ovat suhteessa bruttokansantuotteeseen suurimmat euroopassa kreikka varustautuu toista nato maata vastaan mutta tämä ei käynyt imflle imf otti poliitikkojen roolin eivät hyväksyneet sitä että kreikan kansan valitsemat päättäjät päättävät sopeutustoimista vaan ulkopuolelta ilmoittivat että eläkkeitä jotka on jo puolitettu pitää leikata vielä lisää nyt kysymys onkin siitä ottavatko poliitikot sen demokraattisen vastuun mikä euroopassa on ja näyttävät kaapin paikan

kreikka leimaa tätä lisätalousarviota kreikka on kyllä lähihistorian maailmanennätyksen tehnyt oman taloutensa ja omien kansalaistensa talouden sössimisessä nyt viemällä asiat ei suosituksella kansanäänestykseen kun varsinaista esitystäkään ei ole kaikki luottamus on mennyt ja

luulen että kreikka vedättää tätä niin kauan kuin kreikan nykyhallitus vedättää niin kauan kuin sen annetaan tosiasia meidän on syytä ottaa tästä oppia ja se on se että entistä tärkeämpää on se että suomessa hoidetaan taloutta luottamusta herättävällä tavalla ja että hallituksen ohjelma ja mahdollisesti yhteiskuntasopimus kokonaisuutena muodostavat sellaisen luottamuspääoman jolla me voimme suomessa rakentaa omaa nousuamme kreikasta edustaja arhinmäki te kävitte hakemassa oppia älkää menkö toista kertaa

arvoisa puhemies kreikasta ei pidä hakea oppia nimenomaan niistä siellä vallassa olleista puolueista kokoomuksen sisarpuolueesta ja pasokista sosialidemokraattisesta puolueesta jotka sotilasjuntan kaatumisesta lähtien ovat olleet vallassa eivät ole puuttuneet korruptioon eivät ole puuttuneet veronkiertoon eivät ole huolehtineet verojen keräämisestä nyt ensimmäistä kertaa on vallassa hallitus joka pyrkii puuttumaan korruptioon ja veronkiertoon viimeisen puolen vuoden aikana

miljoonaa euroa lisää verotuloja kerännyt kasaan mutta on aivan selvää että ennen kristusta ikan nykyinenkään hallitus ole onnistunut mutta se se mistä näyttää hallitus ottavan oppia täällä on nämä korruptoituneet vanhat valtapuolueet esimerkiksi se että rahojaan veroparatiiseihin piilotelleille miljonääreille halutaan antaa alennusprosentilla armahdus tilanteessa jossa muutaman vuoden päästä nämä tulisivat joka tapauksessa valoon jolloin ne jouduttaisiin maksamaan täysimääräisesti ja täysillä koroilla eli hallitus näyttää ottavan kreikan vanhoilta valtapuolueilta veronkierrossa esimerkkiä

puhemies edustaja arhinmäelle on ensin todettava että älkää antako väärää tietoa kyse ei ollut siitä etteivätkö puolustusmäärärahaleikkaukset olisi käyneet kreikan velkojille kyse oli siitä että se kreikan kokonaistarjous ei herättänyt käsitystä siitä että kreikka pystyy näin saamaan taloutensa parempaan kuntoon ja kun maa on velkainen ja kun se on velkojien armoilla niin ei sillä ole hirveästi varaa asettaa ehtoja näille velkojille vaan velkojat asettavat sille samaa mieltä edustaja arhinmäki olen teidän kanssanne siitä että kreikan edelliset hallitukset ovat tehneet valtavia virheitä muun muassa siinä että korruptiota ja veronkiertoa ja ja muuta ei ole riittävästi tukittu mutta onhan nykyhallitus tehnyt katastrofaalisen virheen siinä että se lupasi vaaleissa kansalle että velat muuttuvat saataviksi ja etuja tulee lisää ja ja niin edelleen tänä päivänä on nimenomaan kreikan asia

mielestäni se että tässä lisätalousarvion yhteydessä keskustelemme tästä kreikasta kuvaa sitä tarvetta mikä meillä nyt on täällä eduskunnassa saada pääministeriltä ilmoitus siitä mikä tilanne on mikä sen vaikutus on euroopan taloudelle ja markkinoilla mikä vaikutus sillä on suomen taloudelle mikä vaikutus tällä tilanteella on suomen saataville meitä kiinnostaa kovasti se että hallitus tulee pitämään linjansa tässä tiukan linjan että velkojen leikkaukseen ei suostuta ja vakuuksista pidetään kaikin voimin kiinni saatavien turvaamiseksi minusta on aivan selvä arvoisa puhemies arvoisa hallitus että tällainen ilmoitus täytyy tulla ja koko eduskunnan täytyy päästä keskustelemaan tästä kreikka asiasta niinpä minä nyt kysyn arvoisalta valtiovarainministeri stubbilta ja samoin myös pääministeripuolueen asianomaisilta edustajilta siellä ministeriaitiossa tulemmeko saamaan tämän ilmoituksen kreikan tilanteesta ja tuletteko te hallituksessa pitämään kiinni tästä tiukasta linjasta suomalaisten veronmaksajien kannalta arvoisa

todella vakava kysymys nyt sellainen ajatus että että eduskunnassa ei voisi käydä keskustelua siitä mitä tässä tilanteessa me suomen linjana on kyllä uskomaton juttu minä olen valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ihmetellyt sitä kuinka paljon me vielä silittelemme tätä niin että luetaan lehdistä miten asiat menevät olen tyytyväinen siihen että nyt puheenjohtaja kalli otti tämän vakavasti että vahditte myöskin valtion etua tässä asiassa tämä on todella tärkeä juttu ettei yhtenä aamuna herätä vähän niin kuin muodonmuutoksessa että meillä onkin tuhat pitkäksi meni kyllä tämä on iso juttu että velkoja ei voi leikata yhteisvastuu ei ole suomen tie samalla tavalla vakuuksista pitää pitää kiinni ja siltä osin minä toivon että me emme näe taas sitä temppua että kaikki puhe oli turhaa ei ollut suunnitelmallisuutta ennakoitavuutta ei ollut

edustaja tolppanen perussuomalaisten kansanedustaja näyttää jo lähteneen mutta hän osoitti nukkuneensa koko vaalikauden väittäessään että viime vaalikaudella oltaisiin pelkästään rakennettu työnteolle byrokraattisia esteitä näin ei näin ei todellakaan tapahtunut vaan päinvastoin nimenomaan säädettiin suojaosat työttömyysrahaan ja asumistukeen ja ja poistettiin työmarkkinatuesta puolison tulojen vaikutus säädettiin uusi työllistymisbonus alle kahdeksantoista vuotiaille tuli oikeus ansaita rahaa ilman että se vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen ja niin edelleen ja niin edelleen mitä nykyinen hallitus aikoo tehdä sille että ihmisten olisi helpompi työllistää itsensä hallitusohjelmassa luvataan perustulokokeilua mutta ei ole mitään tietoa siitä koska se aiotaan toteuttaa ja valmisteleeko hallitus edes sitä entä miten muiden keinojen laita on esimerkiksi pääministeri sipilä puhui ennen vaaleja siitä että ansiosidonnaista pitäisi voida käyttää silloin jos henkilö haluaa työllistää itsensä yrittäjämäisesti ja niin edelleen

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille filatov huhtasaari laukkanen andersson kankaanniemi ja sitten ministerit

ovat todellakin loppu ja niiden lisäämisellä on hoppu me kaikki tiedämme että sillä milloin tuo raha laitetaan te toimistoihin on merkitystä nyt on käymässä niin että hyviä hankkeita joudutaan ajamaan alas koska tuota rahaa ei ole on surullista että työministeri ei ole täällä paikalla koska olen aivan varma että hän tietää sen että ne rahat ovat loppu vaikka tässä muut hallituspuolueen edustajat aprikoivat onko siellä rahaa vai ei

arvoisa puheenjohtaja toivoisin että asia on niin kuin edustaja niikko täällä totesi että nämä rahat joita vähennetään eivät koske kansalaisjärjestöjä mutta kun nämä kirjeet jo näille järjestöille lähteneet että he joutuvat sopeuttamaan talouttaan ja heiltä leikataan me puhumme silloin tosiasioista edustaja huhtasaari on ilmeisesti lukenut yhden kirjan hyvin tarkkaan ja jättänyt kaikki muut kirjat lukematta suomalainen kehitysyhteistyö on maailmanlaajuisesti arvostettua tuloksellista sitä mallinnetaan sitä kopioidaan jos siellä on joku huono hedelmä siinä korissa niin se ei tarkoita että koko kori on huono tämä on vähän niin kuin leipäjonoissa olevat ihmiset siellä on noin kolme prosenttia huijareita joukossa pitäisikö kaikki leipäjonot lakkauttaa ei todellakaan kehitysyhteistyötä ei pidä lakkauttaa sitä pitää tukea se on jokaisen sivistyneen itseään kunnioittavan valtion tärkeä

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowiczille ensinnäkin tiedoksi se että kreikan hallitus itse asiassa olisi suostunut velkojien vaatimuksiin niin suurista suurista budjettiylijäämistä että tämä kuripolitiikka joka tapauksessa olisi kreikassa jatkunut kyse oli ainoastaan siitä että ei pystytty hyväksymään suoria leikkauksia jo valmiiksi erittäin pienituloisten kreikkalaisten toimeentuloon haluaisin siihen liittyen myöskin kysyä valtiovarainministeri alexander stubbilta ettekö näe pientä ristiriitaa siinä että hallitus kyselytunnilla viime viikolla hyvin tiukkaan sävyyn linjasi että suomi ei missään nimessä hyväksy velkojen anteeksiantamista mutta silti suomi on nyt yhtenä euromaana imfn rinnalla asettamassa niin tiukkoja ehtoja näissä neuvotteluissa että käytännössä ollaan ajamassa eli pakottamassa kreikka ulos euroyhteistyöstä kun me tiedämme että nimenomaan tällainen hallitsematon euroero eli se linja mitä perussuomalaisetkin kannattavat on se vaihtoehto joka saattaa aiheuttaa kaikista suurimmat taloudelliset tappiot suomelle sen lisäksi että ne sosiaaliset seuraukset kreikkalaisille saattavat olla hyvinkin ennakoimattomia

ihmettelen erityisesti tätä sosialidemokraattien työllisyysrahapuhetta kun viime syksynä työministerinä oli edustaja ihalainen ja valtiovarainministerinä edustaja rinne ettekö te osanneet laskea kuinka paljon vuonna kaksituhattaviisitoista tarvitaan työllisyysmäärärahoja kun ne ovat loppuneet jo nyt kesäkuussa tämä on aivan käsittämätöntä se ei ole vastuullista se ei ole vastuullista budjetointia toisaalta

totean että mietinnössä sanotaan että syksyllä hallituksen on siihen tuotava esitys ja on täysin mahdollista että se poliittinen päätös joka on tehty kaksituhattakolmetoista pannaankin toteutukseen jo tämän vuoden osalta se on eduskunnan harkinnassa se on kehyspäätöksessä tehty päätös ja siihen on syytä mennä mitä sitten tulee tähän valtion säästöpolitiikkaan niin sivulla kolmeenkymmeneenviiteen todetaan lisätalousarviossa että korkomenoja voidaan vähentää sataseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa jos

arvoisa puhemies kiitos tästä keskustelusta ehkä esittäisin vastaukset kolmeen kokonaisuuteen jotka nousivat useissa puheenvuoroissa esille ensimmäinen niistä on työllisyysmäärärahat toinen kehitysyhteistyömäärärahat ja kolmanneksi sanoisin muutaman sanan kreikasta koska se on niin vahvasti tapetilla

sitten jos ministeri rehn voi vastata talvivaarasta ensinnäkin kiitos valiokunnalle ja myös vastalauseiden kirjoittajille siitä että vastalauseessa ei esitetty lisämäärärahoja lisätalousarvioesitykseen tämä on hyvä merkki siitä että meidän talouden haasteet otetaan vakavasti

kaksi asiaa noussut ylitse

muuta selvää että varmasti kaikilla meillä tavoitteena on työllisyystilanteen parantaminen ja myös tämä hallitus on asettanut aika kunnianhimoisen tavoitteen työllisyysaste satakymmentätuhatta työpaikkaa lisää ollaan myös vahvasti sitä mieltä että työllisyys ja kasvusopimuksen jatko oli tärkeä askel eteenpäin

mitä sitten tulee näihin työllisyysmäärärahoihin niin meillä on tällä hetkellä käynnissä ely kohtainen selvitys määrärahan riittävyydestä ja kuten todettua määrärahojen laskennassa on ollut teknisluontoisia ongelmia jäljellä momentilla on vielä lähes sata miljoonaa euroa me pyrimme arvioimaan tämän kokonaisuuden ja varmasti näemme syksyllä mikä se lisätarve on toinen kokonaisuus joka oli esillä oli kehitysyhteistyömäärärahat minä ymmärrän hyvin sen huolen ja valiokunnan huolen kehitysmäärärahojen riittävyydestä tietysti valtiovarainministerinä joudun katsomaan tätä pitkälti valtiontalouden näkökulmasta ja meidän haastavasta taloustilanteestamme kehitysyhteistyöministeri toivakka on ottanut uudentyyppisen otteen kehityspolitiikkaan pyrkii myös uudistamaan meidän ja varmistamaan sen että saamme entistä vaikuttavampia tuloksia ei näitä kukaan varmaan haluaisi leikata mutta meidän on elettävä niiden parametrien kanssa joissa tällä hetkellä ollaan sitten oli kysymys kreikasta joka ei suoranaisesti liity lisätalousarviokeskusteluun meillä on ollut mahdollisuus esittää pitkästi tänään aamulla suuressa valiokunnassa tilannetta sekä minun toimestani että sen jälkeen pääministerin toimesta tilanne on todellakin se että ei ollut minkäännäköisiä edellytyksiä jatkaa neuvotteluja kreikan kanssa lauantaisessa euroryhmässä kreikka sanoutui yksipuolisesti irti instituutioiden esityksestä ilmoitti järjestävänsä kansanäänestyksen ja istuva hallitus ilmoitti kehottavansa kreikkalaisia äänestämään sitä vastaan tämähän tarkoitti sitä että ei ollut mitään edellytyksiä jatkaa näitä neuvotteluita

tilanne kuitenkin oli selvyyden vuoksi edustaja arhinmäki se että kaikki instituutiot olivat yksimielisiä

instituutiot olivat yksimielisiä ja ja myös kahdeksantoista euromaata olivat yksimielisiä siitä että mahdollisuuksia jatkolle ei ollut askelmerkit ovat nyt sellaiset että kreikan toinen ohjelma päättyy huomenna voisi sanoa että aikaa vielä on mutta poliittisesti näyttää valitettavasti siltä että yhteisymmärrystä ei tulla löytämään ja kreikalta erääntyy yksi lainaerä yksi kuusi miljardia euroa imflle niputettuna huomenna kello kahdeksantoista nolla nolla itärannikon aikaa kreikan hallitus on ilmoittanut järjestävänsä sen jälkeen kansanäänestyksen ensi sunnuntaina suomen linja on tässä yksiselitteisen selkeä ja ymmärtääkseni myös varapääministeri sen kyselytunnilla viime torstaina totesi me emme ole lähtemässä sellaiseen ratkaisuun joka toisi meille lisävastuita me pysymme myös mandaatin piirissä näissä neuvotteluissa todeten että emme ole lähdössä rakentamaan lisävelkahelpotuksia vaan me lähdimme siitä että kreikan on ensin sovittava tästä toisen ohjelman päätöksestä ja siihen liittyvästä ehdollisuudesta nykyhallituksella on ollut viisi kuukautta aikaa tehdä se ja valitettavasti ei edellytyksiä tähän tilanteeseen ollut tämä tarkoittaa sitä että nyt me toimimme kahdella tavalla ensimmäinen on se että me pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen että kreikka jatkaa euroalueessa ja me tulemme tukemaan ja auttamaan heitä tämän prosessin aikana totta kai rahoituspuolella varmaan euroopan keskuspankki on se keskeisin toimija toinen on tietysti se että me pyrimme välttämään kaikki tartuntariskit muuhun euroalueeseen vaikkapa kriisimaihin tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta lisämandaatille ja tämän myös kävimme läpi suuressa valiokunnassa ja kokonaisuudessaan tässä tilanteessa kannattaa varmasti nyt seuraavien viikkojen ja päivien aikana pitää pää kylmänä ja ehkä myös sydän lämpimänä ja viedä tätä kokonaisuutta rauhassa ja maltilla eteenpäin me olemme uuden tilanteen edessä voi tapahtua arvaamattomia käänteitä matkan varrella toistaiseksi ei esimerkiksi ole ollut puhetta ylimääräisestä euroryhmästä ei myöskään ole ollut puhetta ylimääräisestä eurohuipparista mutta me elämme tässä päivä päivältä ja katsomme miten tilanne etenee eli me pyrimme tässä vaiheessa kahteen asiaan tartuntavaikutusten rajaamiseen ja rahoitusvakauden turvaamiseen ja se pystytään tekemään nykymandaatin puitteissa
sitten ministeri rehn ja kolme minuuttia nyt paremmalla onnella
arvoisa rouva puhemies

aalto ja salolainen ja useat muut edustajat kiinnittivät huomiota talvivaaran ongelmiin ja esittivät perusteltuja kysymyksiä hallitus sai talvivaaran osalta hyvin raskaan perinnön muun muassa sen takia että talvivaarassa on jo päällä äärimmäisen vakava ympäristöongelma itse asiassa ympäristökatastrofi ja olennaista on ja tämä on myöskin vastaukseni edustaja salolaiselle että ellei mitään tehdä nyt kesällä tai viimeistään syksyllä täydet vesialtaat hyvin todennäköisesti purkautuvat roudan myötä yli ja edessä on vielä pahempi ja kalliimpi katastrofi talvivaarassa sen takia kaikkein vastuuttominta olisi tehdä ei mitään jättää talvivaara rempalleen ja tämän takia hallituksen tavoitteena jolle olemme hakeneet tässä eduskunnalta tukea ja valtuuksia on se että löydämme pitkäaikaisen ja vastuullisen ratkaisun kuten edustaja terho totesi sekä ympäristön että talouden näkökulmasta tältä osin hallituksella on kaksi päätavoitetta ensimmäinen on se että pystymme pystymme estämään pahemman ympäristökatastrofin minkä välttämätön edellytys on vesien purun ja puhdistuksen järjestäminen ja toiseksi tulee selvittää ja pohjustaa taloudellisesti kestävää ratkaisua tällä hetkellä neuvottelut kokeneen ja ja osaavan operatiivisen teollisen kumppanin kanssa ovat käynnissä me arvioimme uuden yhtiön tämän terrafame yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa kesän mittaan erityisesti sen toimivuuden ja realistisuuden näkökulmasta tämän rinnalla ellei kaupallisesti kestävää ratkaisua ole näköpiirissä ellei se nouse jalalle on myös varauduttava hallittuun alasajoon se on kuitenkin kalliimpi vaihtoehto vähintään kolmesataa miljoonaa euroa ja tämä on vastaukseni edustaja heinoselle tämä on summittainen arvio ja sekin todennäköisesti alakanttiin näin ollen johtopäätös on se että taloudellisesti kestävä ratkaisu on paljon parempi myös ympäristön kannalta puhumattakaan kainuun aluetaloudesta ja työllisyydestä ellei siihen päästä sitten on varauduttava valitettavasti myöskin toiseen vaihtoehtoon sitten vielä

puhemies suomen hallituksen ensisijainen tavoitehan on lopettaa velaksi eläminen että emme tuonne kreikan tielle joudu ja nyt täällä kysellään sitten monien säästöjen perään muun muassa tuohon kehitysyhteistyörahoitukseen jonne päästökauppatulot sitten eivät enää ohjaudu tämä ei vaikuta ilmastosopimukseen juuri nyt mitään hallitus valmistautuu saamaan pariisissa osana euta aikaan kunnianhimoisen ilmastosopimuksen jolla pysytään tuossa kahden asteen siedettävässä lämpenemistavoitteessa se tarkoittaa että kaikkien suurten päästäjien täytyy olla tuossa ilmastosopimuksessa mukana ja vaikka suomi ei ole niin suuren suuri päästäjä kehittyneenä maana meillä on kuitenkin vastuu omia päästöjämme vähentää ja sen takia hallitus satsaa vahvasti uusiutuvaan päästöttömään energiaan edustaja kalmari viittasi tässä näihin kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisiin rahoihin ja pienpuun energiatukeen ne ovat täällä lisäbudjetissa vahvasti mukana juuri jotta pystymme omaa osuuttamme kantamaan tärkeämpää kuin se mihin nyt tämänhetkiset toimimattoman päästökauppajärjestelmän vähäiset tulot käytetään on se että tuo päästökauppajärjestelmä korjataan jotta siitä alkaa tulla tuloja ja se alkaa ohjata päästöttömään tuotantoon ja kun päästökauppa toimii niin näitä tuloja tietenkin täytyy käyttää ilmastonmuutoksen hillintään osaltaan sitten aikanaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen niillä varmasti myös uuden sopimuksen mukaisesti autetaan ilmastonmuutoksesta pahiten kärsiviä maita sopeutumaan samalla myös varmistetaan se että meidän ja työllisyytemme pysyy mukana hiilivuotoriskiä minimoidaan ja epäsuoria kustannuksia kompensoidaan edustaja maijala kysyi tästä miten talvivaaran ongelmat vaikuttavat sokliin jokainen luvitus tehdään omana keissinään ja soklia arvioidaan aivan talvivaarasta riippumatta jotta siellä pystytään mahdollisesti nuo toiminnot järkevällä tavalla toteuttamaan

arvoisa puhemies tuossa äskeisessä keskustelussa varsin hyvin hahmottuivat ne ongelmakohdat mitä tähän lisätalousarviokeskusteluun liittyy tänä päivänä täytyy todeta että meillä on käsittelyssä varmasti tämän eduskuntakauden ensimmäinen lisätalousarvioon liittyvä vastalause joka on tehty yhdessä sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja vihreiden toimesta juuri tässä peräänkuulutamme sitä että täällä tiedostetaan että työllisyysmäärärahat ovat loppu tai kehitysyhteistyömäärärahoja ei edes siten kohdella kuin hallitus omassa hallitusohjelmassaan haluaa tehtävän näihin kiinnitämme huomiota mutta puhemies tässä on semmoinen ongelma että että täällä hallituspuolueet tämän saman myöntävät omassa mietinnössään mutta eivät sitten yllä sille tasolle että valtiovarainvaliokunta ja sitä kautta koko eduskunta myös peräänkuuluttaisivat toimia näiden ongelmien isojen ongelmien ratkaisemiseksi siksi me yhteistyössä esitämme omassa vastalauseessamme neljää lausumaa joista ensimmäinen lähtee siitä että heti syksyn alussa on tuotava työllistävä lisätalousarvio me kuulimme täällä että rahat ovat loppu tilanne on todella hälyttävä seuraava lisätalousarvio tulisi normaalirytmin mukaan vasta lokakuun lopussa ja silloin se on todella liian myöhään on aina ollut tapana edellisen hallituksen aikana että lisätalousarviot on tehty työllistävin painopistein ja kyllä edelleen on tämän aika siellä edellinen työministeri lauri ihalainen muun muassa keräsi aina voimakkaita toimia työllisyyden edistämiseksi juuri lisätalousarviossa koska ongelmaan täytyy puuttua tässä ja nyt siksi on väärin että hallituspuolueet eivät tähän nyt ole tarttuneet kiitos siitä että olette huomioineet sen ja siinä on myös viesti hallitukselle hallituspuolueidenkin edustajilta että tähän oikeaan oikeaan ongelmaan on huomio kaiken kaikkiaan kiinnitetty puhemies ongelma on myös se että tulevana vuonna aiotaan lisäleikata työllisyysmäärärahoja viidelläkymmenellä miljoonalla koko kauden aikana sadallakymmenellä miljoonalla se on erittäin ongelmallinen asia toinen meidän lausumamme on tällaista vähän yleisempää talouspolitiikkaa mitä täälläkin äsken vähän puhuttiin viitattiin siihen että ei ole oikea arvovalinta että rikkaat selviävät näistä talkoista kuin koira veräjästä ja samaan aikaan leikkauksia tässä kokonaisuudessa tehdään kaikkein heikoimmille lapsille ikäihmisille työttömille se ei vain ole oikea arvovalinta kaikki ymmärtävät että jos pienituloisen eläkkeensaajan ostovoimasta leikataan niin silloin se ei ainakaan myöskään taloutta paranna vaikka se on myös inhimillisesti väärin se on myös talouspoliittisesti epäviisasta pääministeri sipilä on itse myöntänyt että tämä hallituksen ohjelma perustuu siihen että hyväosaiset eivät ole mukana lamatalkoissa me olemme tästä toista mieltä on reilumpaa että esimerkiksi verolinjoja hivenen muuttamalla me pystymme

tekemään sellaisia arvovalintoja että myös työllisyyteen panostetaan ja kiperämpiä leikkauksia pystymme tätä kautta näiden valintojen kautta torjumaan pääministeri kertonut että näitä kaikkia vaikutuksia tasa arvoon oikeudenmukaisuuteen tulonjakoon työllisyyteen arvioidaan toki mutta vasta jälkikäteen me lähdemme siitä että ei jälkikäteen arvioida vaan tietenkin arvioidaan etukäteen ja tätä koskee meidän opposition sdpn vasemmistoliiton ja vihreiden yhteinen vastalause lisäksi meillä on kaksi muuta lausumaa ja ne koskevat tätä kehitysyhteistyöongelmatiikkaa mistä äsken pitkään keskustelimme ja sitten talvivaaraa liittyen siihen hallitus toisi selkeän suunnitelman jotta teollinen toiminta voisi jatkua ja myös varasuunnitelman sitä varten jos sitten toiset ajat koittavat nämä neljä pontta ovat yhteisen vastalauseemme sisältöinä puhemies olen ymmärtänyt että tässä yhteydessä näitä ei tarvitse vielä lukea mutta joka tapauksessa näitä näitä tulemme esittämään ja toivon todella nyt sitä että kun tässä

ponsiin mukaan ja sitä kautta yhdessä voisimme tähän huutavaan ongelmaan puuttua

arvoisa rouva puhemies

että se maksaa mieluummin siitä että ihmiset eivät saa työtä kuin siitä että ihmiset voisivat työllistyä edes määräaikaisesti hallitus on valmis laittamaan kahden vuoden ajan kaksitoista miljoonaa euroa kuukaudessa farssiyhtiö talvivaaraan mutta ei ole valmis antamaan lisärahaa nuorten yrittäjien pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen miljoonaa kahdessa vuodessa se on erittäin kallis vaihtoehto hallituksen on tarkoitus antaa kolmas lisätalousarvio lokakuun lopussa työttömyyden ja siitä koituvien inhimillisten ja kansantaloudellisten vaikutusten osalta tämä on auttamatta liian myöhään hallitus on asettanut tavoitteekseen asettaa kasvun ja työllisyyden kaiken toiminnan perustaksi näin ollen olisi johdonmukaista että hallitus valmistelisi heti syyskauden aluksi uuden lisätalousarvion jossa pureudutaan alati kasvavaan työttömyys ongelmaan

aiheuttanut ja auttaneet ympäristönsuojelua tätä on jokaisen kansanedustajan syytä tykönään miettiä mitä kahden vuoden päästä sanoo olemme tietoisesti laittaneet hyvää rahaa huonon rahan päälle arvoisa rouva puhemies hallituksen tulee kunnioittaa edellisen eduskunnan budjetti ja päätöksentekovaltaa hallitus on päättänyt olla kohdentamatta kahdeskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattaviisitoista mennessä kertyneet päästöoikeuksien huutokauppatulot kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen näin se leikkaa edellisen eduskunnan päätöksenteko ja budjettivaltaa tietoisesti ja myös rikkoo pääministeri sipilän hallitusohjelmaa tietoisesti sipilän hallitusohjelmassa sanotaan että hallitus ei kohdenna päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lähtien tähän päätökseen kuten myös hallituksen riveistä aila paloniemi toi esiin on mahdollista varautua mutta jo sovituista varoista leikkaamiseen ei ole ollut mahdollisuus varautua hallituksen päätös tuli surullisena yllätyksenä kaikille yhteistyökumppaneille sillä valtiovarainministeri alexander stubb olette useaan kertaan vakuuttanut että hallituksen toinen lisätalousarvio vuodelle kaksituhattaviisitoista on puhtaan tekninen lisätalousarvio ennen uuden vaalikauden alkamista kertyneiden päästöoikeuksien leikkaaminen ei ole tekninen päätös se on todella merkittävä poliittinen päätös ja arvovalinta vihreät edellyttävät että hallitus korjaa päätöksen seuraavassa lisätalousarviossa

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä toiseksi lisätalousarvioksi tämä yllämainittu lisäys on kuitenkin poistettu hallitus on siten tehnyt selkeän poliittisen linjauksen se ei näe kehitysyhteistyötä tärkeänä on valmis leikkaamaan lisää maailman kaikkein köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä hallitushan on on jo aiemmin ilmoittanut mittavista kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista kepan asiantuntijalausunnon mukaan hallituksen nyt suunnittelemat leikkaukset johtavat siihen että kouluja jää käymättä ja rokotuksia saamatta hallituksen kaavailemat massiiviset massiiviset kehitysyhteistyöleikkaukset uhkaavat myös vaarantaa suomen maineen luotettavana kansainvälisenä toimijana hallituksen toiminta on hyvin ongelmallista myös eduskunnan arvovallan kannalta kuten esimerkiksi edustaja aalto mainitsi hallituksen uusi linjaus sivuuttaa täysin viime eduskunnan tekemät päätökset ja sitoumukset tätä ei voi pitää kansanvallan kunnioittamisena suomen tulee kantaa kansainvälinen vastuunsa myös tulevaisuudessa edellytän siksi että hallitus vuoden kaksituhattaviisitoista kolmannen lisätalousarvion yhteydessä korjaa päätöksensä ja huolehtii siitä että päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ohjataan ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön edellä olevan perusteella ehdotan hyväksyttäväksi seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että hallitus kunnioittaa eduskunnan aiempia päätöksiä siitä että päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneet tulot ohjataan ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön ja että hallitus huolehtii tästä vuoden kaksituhattaviisitoista kolmannessa lisätalousarviossa

arvoisa rouva puhemies aluksi pari lainausta piip pitävät hallituksen yleistä talouspoliittista linjaa virheellisenä useat talouden arvostetut asiantuntijatahot ovat suositelleet välttämään taantumassa etupainotteista julkisen talouden sopeutusta hallitus on tästä huolimatta taantumassa kiristämässä tuntuvasti finanssipolitiikkaa onkin selvää että hallituksen talouspolitiikan vaikutus sekä työllisyyteen että talouskasvuun on hyvin negatiivinen työttömän ahdinko ei näytä kiinnostavan toinen lainaus piip ovat tyrmistyneitä siitä että hallitus on leikkaamassa työllisyysmäärärahoista aikana jolloin maatamme uhkaa massatyöttömyys emme voi mitenkään hyväksyä näin edesvastuutonta päätöstä ja vaadimme että leikkaus perutaan ja työllisyysmäärärahoja nostetaan molempien piip sanojen kohdalla piti olla perussuomalaiset arvoisa puhemies heillä olisi ollut mainio tilaisuus nyt korjata työllisyysmäärärahojen tasoa mutta niin työmies putkonen kuin myöskin työministeri lindström taisivat nukkua silloin kun tätä lisätalousarviota valmisteltiin kokoomus on usein sanonut jo pääministeri kataisen aikana ja pääministeri stubbin aikana myös että on pakko tehdä kun ei voi tekemättä jättää tässä lisäbudjetissa hallitus todellakin jättää tekemättä vaikka ei pitäisi jättää ja tämä koskee työllisyysmäärärahoja hallitus alkuperäisen aikataulunsa mukaan oli kaavaillut kolmatta lisätalousarviota syyskuun alkuun viikkoa ennen varsinaisen talousarvion antamista eduskunnalle nyt tämä lisätalousarvio on ilmoitettu annettavaksi lokakuun kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä jolloin se jolloin se annetaan eduskunnalle ja aloitetaan sen käsittely ja aivan vuoden lopulla sitten melkein samaan aikaan kuin ensi vuoden varsinainen budjetti käsitellään eduskunta sen saa sillä lisätalousarviolla ei pystytä enää mitenkään vaikuttamaan tämän vuoden työllisyysmäärärahoihin ja sen vuoksi tässä opposition

vastalauseessa ja ponnessa edellytetään että pidetään siitä alkuperäisestä aikataulusta kiinni ja hallituksen on on annettava työllistävä lisätalousarvio heti syyskauden alussa rahoitustarve on satakymmentä miljoonaa minkä asiantuntijat valtiovarainvaliokunnassa kertoivat starttirahoja ei voida myöntää palkkaperusteinen työllistäminen ei onnistu ja työttömät ovat todella pahassa ahdingossa kun työllisyysluvut koko ajan pahenevat entisestään no sitten tietysti on pakko kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi antaa piikki myös tuonne pääministeripuolueen suuntaan ja kuten tuossa debatissa jo totesin niin vähintään nyt voisi odottaa että näin tuore hallitus kun ensimmäisen lisätalousarvionsa antaa edes omasta ohjelmastaan pitäisi kiinni ja kyllä se on hallitusohjelman vastaista että nyt sitten lyötiinkin paniikkijarru päälle ja imuroidaan vielä kolmekymmentäseitsemän pilkku seitsemän miljoonaa näitä päästökauppatuloja pois ilmastorahoituksesta ja kehitysyhteistyöstä

prosenttia suhteessa bkthen elikkä tällaista sanotaanko entistä itäblokin tasoa se ei ole kunniaksi suomen kansainväliselle maineelle eikä myöskään sille neuvotteluasetelmalle jota tarvitaan muun muassa pariisin ilmastokokoukseen valmistautumisessa talvivaarasta sen verran arvoisa puhemies että olen edustaja salolaisen kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä että kysymys ei ole mistään

nopeasti ratkaistava tämä onko mahdollista saada tätä taloudellista teollista ratkaisua vai onko aloitettava semmoinen alasajoon valmistautuminen jossa ensisijaista on ympäristön turvaaminen sekä työpaikkojen turvaaminen kainuussa työttömäksi jääville kaivosihmisille

työttömyys on lisääntynyt ennakoitua nopeammin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta kaksikymmentäyksi prosenttia omassa maakunnassani pohjois karjalassa työttömien osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa lähes kuusitoista prosenttia pielisen karjalassa työttömyysprosentti oli yli kahdeksantoista ja pohjois karjalassa on useampia kuntia joissa työttömyysprosentti on tällä hetkellä yli kaksikymmentä prosenttia työttömiä pohjois karjalassa on lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten pohjois karjalassa nuorisotyöttömyys on ollut pitkään muuta maata vähäisempää mutta nyt alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden työttömyys lisääntyy selvästi muuta maata enemmän tällä hetkellä pohjois karjalassa on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita vuotiaita työttömänä kaksikymmentäkaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten näistä tosiasioista huolimatta hallitus ei toisessa lisätalousarviossa esitä lainkaan määrärahoja työllisyyden hoitoon työllisyysmäärärahat tulevat loppumaan monilla alueilla jo alkusyksyyn mennessä joillakin alueilla ne ovat ilmeisesti jo loppuneet pohjois karjalassa rahat loppuvat viimeistään elokuussa hallitus on suunnitellut tuovansa seuraavan lisätalousarvion eduskunnalle vasta lokakuussa tämä on käsittämätöntä sillä työllisyysmäärärahojen loppuminen tarkoittaa että työttömyys kasvaa entisestään jopa ennätyslukemiin erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen olisi jo nyt pitänyt ohjata lisärahoitusta koska näin ei tapahdu sdpn vihreiden ja vasemmistoliiton yhdessä laatiman vastalauseen asiaa koskeva lausumaehdotus on erittäin kannatettava siinä vaaditaan hallitusta tuomaan työllisyyttä tukeva lisätalousarvio eduskunnalle välittömästi istuntokauden alussa toivon todella tämän toteutuvan

arvoisa puhemies hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta työllisyysmäärärahojen lisäämisestä vaikka kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon sisältyvät työllisyysmäärärahat ovat saadun selvityksen mukaan suurelta osin jo valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan sitomatta sitomatta olevan määrärahan osuus vaihtelee ely keskuksittain noin viidestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin ja monin paikoin työllisyysmäärärahojen arvioidaan loppuvan jo alkusyksyyn mennessä ely keskusten arvion mukaan lisämäärärahan tarve olisi satakymmentä miljoonaa euroa tilanne muun muassa meillä pohjois savossa on vaikea erityiseksi ongelmaksi on muodostunut palkkatukien riittämättömyys työpaikkojen löytyminen heikommassa asemassa oleville on haasteellista yksityisellä puolella ja käytännössä vastuu pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä on julkisella sektorilla siksi olisi tärkeää että julkisyhteisöjen toimijoille kohdennettaisiin riittävät resurssit heidän työllistämiseensä kuitenkin palkkatuetun työn rahoituksesta yli puolet kohdennetaan yksityiselle sektorille asiassa on syytä huomioida se että kuluvan vuoden alusta lähtien kunnat ovat joutuneet maksamaan pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvaa työttömyyden sakkomaksua kelalle jo kolmensadan päivän työttömyyden jälkeen aikaisemman viidensadan päivän sijasta

puhemies lisätalousarviossa ehdotetaan maatalouden ympäristökorvausten valtuuden korottamista sadallakuudellatoista miljoonalla eurolla toivon nykyisen hallituksen linjaavan maatalouspolitiikkaa aiempaa vahvemmin ruuantuotantoa tukevaksi näennäisviljely ei saisi olla elinkeino kenellekään

puhemies uusimmat työttömyysluvut julkaistiin viime viikolla ja ne osoittivat taas kerran kuinka suomessa eletään massatyöttömyyden aikaa tällä hetkellä työttömyysluvut ovat rajuimmat viiteentoista vuoteen ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nopeasti hallituksen yksi suurimmista ongelmista onkin se mikä siihen ei sisälly nyt lisätalousarviossa varaudutaan kyllä kattamaan työttömyyden kasvusta syntyviä lisäkustannuksia muun muassa työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin ehdotetaan viidenkymmenen miljoonan euron lisäystä mutta ei osoiteta lisämäärärahaa työllistämiseen todella akuutista tarpeesta huolimatta samanaikaisesti työ ja elinkeinotoimistoista ympäri maata tulee viestiä työllisyysmäärärahojen loppumisesta suurin osa määrärahoista on jo sidottu erityisen heikossa asemassa olevien työttömien työllistämisen edistämiseksi minkä seurauksena muiden työnhakijoiden työllistämiseen käytettäviä varoja ei monin paikoin enää ole tai ne ovat loppumassa kesän jälkeen paikoittain ei ole toukokuun alkupuolen jälkeen ollut mahdollista tehdä uusia palkkatuki tai starttirahapäätöksiä lainkaan ja on paikkakuntia joilla ei ole helmikuun jälkeen ollut kohdennettavissa lainkaan rahoja nuorten palkkatukeen lukuun ottamatta tilanteita joissa nuori on pitkäaikaistyötön ely keskukset ovat toukokuussa arvioineet että muille kuin pitkäaikaistyöttömille tarjottaviin palveluihin määrärahat riittävät kesään tai alkusyksyyn samassa yhteydessä ely ely keskukset ilmoittivat lisämäärärahan tarpeeksi satakymmentä miljoonaa euroa tällaisia määrärahoja ei kuitenkaan sisälly hallituksen lisätalousarvioon siitä huolimatta että juha sipilän hallitus sanoo tavoittelevansa niin työllisyyden kuin yrittäjyyden edistämistä erityisen käsittämätöntä on että hallitus kaiken lisäksi suunnittelee leikkaavansa riittämättömistä työllisyysmäärärahoista jo ensi vuodesta lähtien käytännössä näiden määrärahojen puute tulee tarkoittamaan että yhä useamman ihmisen myöskin nuoren työttömyys pitkittyy ja yhä useamman aloittelevan yrittäjän yrityksen perustaminen viivästyy tämän hallituksen politiikka tulee meille niin inhimillisesti kuin yhteiskunnallisesti erittäin kalliiksi pitkittynyt työttömyys ja köyhyys syövät ihmisen itsetuntoa ja uskoa tulevaan ja kaiken lisäksi yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin palkkatuetun työn järjestäminen samaten palkkatuettu työ on työttömän työnhakijan kannalta työvoimapoliittisista toimenpiteistä inhimillisimmästä päästä kun se takaa työsuhteessa tapahtuvan työn ja myöskin työehtosopimuksen mukaisen palkan arvoisa puhemies tätä lisätalousarviota on muun muassa valtiovarainministerin toimesta kuvailtu tekniseksi päätös osoittaa rahaa työttömyydestä syntyviin kustannuksiin muttei lainkaan työllisyyden hoitoon ei mielestäni ole tekninen vaan poliittinen linjavalinta poliittinen on myös hallituksen päätös toteuttaa lisäleikkauksia suomen ilmasto ja kehitysyhteistyöhön ohjaamalla päästöoikeuksien huutokauppaamisesta saatuja tuloja budjetin yleiskatteeksi kehitysyhteistyöhön tai ilmastorahoitukseen niin kuin vuoden kaksituhattakolmetoista kehyspäätös olisi hallitukselta edellyttänyt tämä lisäleikkaus ilmasto ja kehitysyhteistyöhön saattaa tarkoittaa että jo tällä hetkellä käynnissä olevia kehitysyhteistyöprojekteja joudutaan lopettamaan ennenaikaisesti ja että suomi luisuu todella kauas kehitysyhteistyömäärärahaosuuden tavoitteesta nolla pilkku seitsemän

bruttokansantulosta sen lisäksi se vaikuttaa negatiivisesti suomen asemaan joulukuussa pidettävissä ilmastoneuvotteluissa ja saattaa jopa vaikeuttaa ilmastosopimuksen aikaansaamista arvoisa puhemies tämän hallituksen talouspoliittinen linja on kaikkea muuta kuin työllisyyttä tai yrittäjyyttä edistävä hallitus tulee toteuttamaan työttömyyttä lisäävää leikkauspolitiikkaa työttömien asemaa kurjistavia leikkauksia sosiaaliturvaan sekä leikkauksia työllisyysmäärärahoihin tämän lisäksi rajut leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin kurjistavat kaikista kurjimmassa asemassa olevien elämää

arvoisa rouva puhemies asialistalla ja käsittelyssä on hallituksen esitys vuoden kaksituhattaviisitoista toiseksi lisätalousarvioksi seuratessani äsken käytyä debattia syntyi minulle käsitys että vasemmistoliitto pitää kreikan pääministeri tsiprasta erinomaisena valtionpäämiehenä en ole yhtä vakuuttunut siitä aika näyttänee enkä usko myöskään tsipras pystyy tai haluaa ratkaista suomen talousongelmia puhumattakaan lisätalousarvioasioista kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon sisältyvät työllisyysmäärärahat on jo suurelta osin käytetty niin kuin on käynyt ilmi monissa puheenvuoroissa kristillisdemokraattien mielestä hallituksen olisi antamassaan lisätalousarvioehdotuksessa tullut osoittaa lisää määrärahoja työllistämiseen ja erityisesti aloittavien yrittäjien tukemiseen työllisyystilanteen edelleen heikentyessä ja toimeentulo ongelmien ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyessä palkkatukimäärärahojen puute vaikuttaa entisestään etenkin vaikeasti työllistettävien ja nuorten asemaan arvoisa rouva puhemies suomen vaikea taloustilanne kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden työn ja yhteisen tekemisen kautta kristillisdemokraattien mielestä työllistämistoimenpiteitä tulee tehostaa etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömien ja yksinhuoltajien tilanteen helpottamiseksi rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi on välttämätöntä synnyttää työpaikkoja myös niille joilla on vain vähäinen ammatillinen koulutus tai sitä ei ole lainkaan tällä hetkellä valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen vaikeuttaa yritysten ja kuntien työllistämismahdollisuuksia koska myös yritysten starttirahat ovat lopussa aloittavat yrittäjät joutuvat turvautumaan elämisessään lainarahaan tai mahdollisiin omiin säästöihin tosiasia on että ellei työllisyysmäärärahoja lisätä välittömästi uusien yritysten syntyminen hiljenee ja työttömien työllistämistoimet loppuvat hallituksen tulee kantaa vastuunsa ja ryhtyä pikaisiin toimiin yrittäjyyden edistämiseksi ja työllisyystilanteen parantamiseksi hallitushan on ilmoittanut antavansa eduskunnalle seuraavan lisätalousarvioesityksen vasta lokakuussa tämä on liian myöhään edellä olevan perusteella tulemme huomenna ehdottamaan hyväksyttäväksi lausuman jossa eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee työllisyyden hoitoon sekä yrityksen perustajan starttirahan riittävyyden turvaamiseen koko maassa keskittyvän keskittyvän lisätalousarvioesityksen ja antaa sen eduskunnalle heti syysistuntokauden kaksituhattaviisitoista alussa lisäksi kannatamme edustaja nylundin tekemää vastalausetta ilmastorahoituksen ohjauksesta kehitysyhteistyöhön

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmassa pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on merkitty painopistealueeksi mikä on erittäin hyvä tavoite kirjoitettuna mutta ennen kaikkea tämä asia tarvitsisi tekoja hyvien tavoitteiden ja kauniiden sanojen sijaan työttömyys on kasvanut jopa ennakoitua nopeammin viime vuodesta suomessa on tehty paljon töitä rakentaaksemme työllistämis ja aktivointijärjestelmää jotta yhteiskunta voisi auttaa työttömyysahdinkoon joutuneita jotta rakennettu ja olemassa oleva järjestelmä toimisi tarvitaan valtiolta rahoitusta nyt on tilanne että monissa paikoin eri puolilla suomea pitkäaikaistyöttömille varatut määrärahat ovat jo loppumassa järisyttävää on että hallitus ei ole esittämässä lisätalousarviossa yhtään lisärahaa työttömyystoimiin edellisellä hallituskaudella perussuomalaiset ja keskusta olivat huolissaan työttömyystoimien riittämättömyydestä ennen vaaleja kaikki hallituspuolueet olivat asiasta huolissaan nyt kun hallituksella on kaikki avaimet käsissään lisätalousarvion myötä vaikuttaa asiaan tai edes turvata nykyiset mahdollisuudet näin ei tapahdu edellisellä hallituskaudella näin tapahtui meille oli tärkeää että lisätalousarviolla pystyttiin turvaamaan työllistystoimien edellytykset imatran seutukunnalla etelä karjalassa toimii työn vuoksi ry joka ottaa vastaan vuositasolla yli viisisataa asiakasta pitkäaikaistyöttömiä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä työn vuoksen toiminnan avulla asiakkaat kiinnittyvät työmarkkinoille ja toiminnan kulmakivenä on yritysyhteistyö verkostoon kuuluu noin sata yritystä jo viime viikolla on tullut tieto että kaakkois suomen te toimistolla on pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen varatut rahat loppumassa tämä on selkeääkin selväsanaisempaa nyt on hätä ja tarvitaan lisätoimia lisää rahaa te säästätte hallitus mutta ei tarvita kovinkaan suurta suurta järjen jättiläisyyttä että jos työttömyys kasvaa kasvavat entisestään myös haasteet ylläpitää muita palveluita hallitus suunnittelee tuovansa seuraavan lisätalousarvion vasta lokakuussa kysyn ja vetoan eihän näin tapahdu hallituksen olisi ehdottomasti pitänyt esittää lisämäärärahaa jo nyt tämän vuoksi on aivan välttämätöntä että uusi työllistävä lisätalousarvio tulisi jo heti kesän jälkeen tarve on merkittävä satakymmentä miljoonaa euroa arvoisa hallitus teettehän näin kuten ja vihreät vastalauseessaan esittävät

arvoisa rouva puhemies suomen talouden suurin ongelma on työttömyys miksi velkaannumme se johtuu siitä että toisaalta joudumme maksamaan niin valtavan paljon työttömyyskorvauksia ja toisaalta työttömyyden myötä menetämme verotuloja menetämme valtavan määrän työtunteja tämä näkyy itse asiassa myös tässä hallituksen lisätalousarvioesityksessä siinähän esitetään lisää määrärahoja työttömyyden kustannusten hoitamiseen mutta onko järkevää talouspoliittisesti onko oikeudenmukaista inhimillisesti se että käytämme varoja vain kustannusten hoitoon ongelman hoitamiseen emmekä varaa riittäviä määrärahoja ja lääkkeitä itse ongelman ratkaisemiseen työllisyysmäärärahoihin hyvin selvästi tullut esille punavihreän opposition yhteinen vaatimus siitä että hallitus tuo heti syyskauden alussa lisätalousarvion jossa lisätään työllisyysmäärärahoja ja uskon että tämä viesti on mennyt perille myös hallitukselle niin kovakorvaisia niin talouspoliittisesti ja inhimillisesti kovia eivät voi olla edes hallituksen ratkaisut valtiovarainministeri stubb sanoi omassa puheenvuorossaan vähän ilkikurisuutta hakien että kriisitietoisuutta on kun sentään lisämäärärahoja ei oppositio esitä en tiedä oliko kysymys ajatusvirheestä vai siitä

nimittäin punavihreä oppositio olisi esittänyt lisämäärärahoja nyt ja heti mikä olisi ollut tarpeen jos momentti vain olisi ollut auki valitettavasti lisätalousarvioon ei voi esittää lisämäärärahoja momenteille jotka eivät ole käsittelyssä itse asiassa tähän tilanteeseen nähden on käsittämätöntä että tämä momentti ei ollut hallituksen toimesta auki ja siihen ei esitetty lisää määrärahoja arvoisa rouva puhemies tässä lisätalousarvion lisäksi käytiin keskustelua kreikan tilanteesta johtuen siitä että se mikä on kreikassa tulevaisuudessa ratkaisu vaikuttaa suoraan kaikkien eurooppalaisten maiden talouteen

suomessa käydään liian paljon keskustelua että me ja ne ikään kuin suomalaiset ja kreikkalaiset olisivat vastakkain ja nyt risti seinälle olen samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa hän toi esille saman minkä itsekin olen pyrkinyt tuomaan on suomalaisten kaikkien eurooppalaisten etu se että kreikka saa taloutensa kuntoon saa inhimilliset elämän edellytykset silloin keskustelu joka täällä pyörii esimerkiksi vakuuksista tai tai siitä leikataanko lainoja vai ei on kuitenkin ainakin enemmän aidanseipäistä keskustelua kun pitäisi koko ongelma ratkaista nimittäin jos kreikka ajetaan hallitsemattomasti ulos eurosta ja se menee maksukyvyttömyyteen niin se merkitsee sitä että emme saa takaisin

niitä rahoja joita olemme lainanneet suoraan vanhasen kataisen hallituksen aikana toisaalta niitä jotka meillä on on vakuuksina evmn kautta sen vuoksi pitäisi löytää ratkaisu jota itse asiassa kreikan hallitus on koko ajan sanonut hakevansa korruptio kuriin veronkierto kuriin jolle edelliset hallitukset eivät tehneet mitään kestävä talouskasvu ja työllisyys jolla maa pystyisi maksamaan edes suurimman osan lainoistaan takaisin edustaja huhtasaari täällä käytti puheenvuoron jossa hän sanoi että ei saa leikata lainoja ei saa tehdä mitään myönnytyksiä se on itse asiassa kaikkein kovin ratkaisu myös suomalaisten kannalta se tarkoittaa sitä että kreikka menee maksukyvyttömyyteen ja me emme saa mitään takaisin tietysti voi huudella että ei mitään kreikalle ei yhtään anteeksi ei ei anneta helpotuksia mutta onko se hyvä suomalaisten veronmaksajien kannalta ei ole ongelmallista tässä kreikka kysymyksessä on se että itse asiassa kreikka on tehnyt viime vuosien aikana valtavia leikkauksia ja koko ajan talous on mennyt vain huonompaan suuntaan kansainvälinen valuuttarahasto imf on tämän itse myöntänyt että liian rajut leikkaukset olivat virhe imf on ollut sovittelevana mutta mitä tapahtui viime viikolla kun kreikka tuli tuli vastaan aivan uudella esityksellä jossa oli erittäin merkittäviä toimia imf oli se joka veti sen päälle raksin vaikka kansainvälisten lehtitietojen mukaan euroryhmä ja komissio olisivat hyväksyneet esityksen eli se elin jolla ei ole mitään tekemistä demokraattisesti valittujen päättäjien kanssa vie mahdollisuuden kreikan kasvulta ja nousulta ja nyt pitäisi hakea sellaista ratkaisua joka on hyväksyttävissä kreikassa ja hyväksyttävissä euromaissa koska pahinta suomenkin taloudelle ja koko euroopan taloudelle on se että ajetaan ulos

toiminut taloustieteen professorina ja valtiovarainministeri gianis varoufakis taloustieteen tohtori essexin yliopistosta taloustieteen professori aika harvalla maalla suomi mukaan lukien on näin kovaa talouspoliittista osaamista niissä neuvotteluissa

arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä suomen suurin ongelma on viennin hiipuminen ja investointien puute työttömyys ei ole syy työttömyys on seuraus ja sitä pitäisi myöskin seurauksena käsitellä jollemme me saa tähän maahan euroja muista maista jollemme me saa ruplia dollareita kruunuja tai tulevaisuudessa vaikkapa drakmoja tämä maa ei nouse tämän maan on saatava valuuttaa muualta tänne täällä on nyt puhuttu hyvin pitkään siitä kuinka työttömyyttä ei hoideta kuinka työttömyyttä on hoidettu huonosti jäljet johtavat sylttytehtaalle täällä on puhuttu muun muassa palkkatuesta ja edellinen hallitus teki päätöksen joka vei palkkatuen niiltä ihmisiltä jotka ovat ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella siinä kävi jopa niin että jos ihmisellä oli palkkatuettu työpaikka ja kun vuosi vaihtui ja uusi laki astui voimaan niin se palkkatuki laitettiin poikki ja sanottiin että tule takaisin sen jälkeen kun olet ollut kolmesataa päivää työmarkkinatuella minkä jälkeen osalle ihmisistä kävi niin että täytyi olla kahdeksansataa päivää työttömänä ennen kuin palkkatukirahoja voitiin käyttää tai niitä voitiin lisätä eteenpäin täällä on puhuttu siitä kuinka meidän pitää pystyä

työttömyyden hoitamiseen rahaa se on oikein mutta työttömyyttä ei hoideta tempputyöllistämisellä se auttaa joitakin ihmisiä jossakin vaiheessa mutta työttömyys ei poistu sillä että ollaan puoli vuotta töissä ja puoli vuotta työttömänä ja puoli vuotta töissä ja puoli vuotta työttömänä me tarvitsemme pysyviä työpaikkoja me tarvitsemme teollisuustyöpaikkoja me tarvitsemme investointeja edellisen hallituksen aikana tästä maasta katosi liki sataviisikymmentätuhatta teollista työpaikkaa liki sataviisikymmentätuhatta ja nyt sitten sanotaan että nämä pitää pystyä hoitamaan erilaisilla avustuksilla ei avustuksilla vaan nämä pitää pystyä hoitamaan siten että maahan saadaan investointeja että maan vienti saadaan vetämään se on se kaikkein tärkein asia totta kai ihmisten toimeentulosta täytyy pitää huolta mutta siinäkin edelliset hallitukset ovat tehneet omat tepposensa kun ihminen jää työttömäksi häntä rangaistaan siitä edellisten hallitusten toimesta ansiosidonnainen työttömyysturva on kuten varmasti tiedätte noin kuusikymmentä prosenttia palkasta sen jälkeen verotus nousee kahteenkymmeneen prosenttiin vaikka se olisi työssä ollessa ollut esimerkiksi kaksitoista prosenttia sen lisäksi työtöntä rangaistaan tällä hetkellä myös sillä että heti napsahtaa viiden päivän karenssi kun hän tulee työttömäksi ja kun hän sitten vihdoin ja viimein jää sille työmarkkinatuelle niin tuleepahan uusi karenssi että muistaa varmasti missä on näihin asioihin hallitus on nyt luvannut puuttua työllistymisen esteitä on luvattu poistaa nyt tosiaan haluaisin että täällä olisi joku hallituksesta ministereistä kertomassa näistä asioista henkilökohtaisesti pidän erittäin pahana sitä että valtiovarainministeri ei ei ole paikalla nyt mutta tämä on henkilökohtainen mielipiteeni talvivaara siitä on myös puhuttu tänään ja sinnehän nytten luvataan hirveän paljon rahaa jos ymmärsin asian oikein niin nämä rahat mitä nyt talvivaaraan on luvattu on tarkoitus käyttää selvitykseen siitä voidaanko talvivaaraa jatkaa vai pitääkö se ajaa alas ihmettelen suuresti haluaisin kysyä ministeriltä onko juuri näin että tuo selvitys vie aikaa kaksi vuotta eikö sitä voida tehdä nopeammassa ajassa ja käyttää sitten näitä rahoja joko talvivaaran alasajamiseen tai sen jatkamiseen koska kumpikin maksaa talvivaaraa ei voida noin vain sulkea se on niin iso ympäristökatastrofi silloin että siitä ei selviä kukaan kreikka on meille ongelma kuten tiedätte kreikka on ollut edellisten hallitusten aikana ongelma ei ole hyvä diili meille ja vaikka kreikka maksaisi meille korkojaan niin kuin on maksanut niin kuten tiedätte arvoisat kollegat me olemme palauttaneet ne rahat takaisin kreikalle sen takia ja sillä perusteella että emmehän me me nyt voi viedä rahaa sieltä missä sitä ei oikeastaan ole mutta todellakin odotan mielenkiinnolla tämän hallituksen toimia ja vaikutuksia työttömyyteen investointeihin ja vientiin aikaisempien hallitusten toimet ovat ajaneet tämän maan tähän syöveriin missä se nyt on

arvoisa herra puhemies tässä syytä kiinnittää huomiota noin kahteenkymmeneen miljoonaan euroon joita tullaan käyttämään turvapaikanhakijoiden vastaanottokuluihin tämähän liittyy siihen että viime vuonna suomeen tuli noin kolmetuhatta turvapaikanhakijaa tänä vuonna viimeisimmät ennusteet ovat puhuneet jopa kahdeksastatuhannesta tämä totta kai laittaa hallituksen pakkorakoon on väistämättä käytettävä enemmän varoja näiden ihmisten tilanteen hoitamiseen todennäköisesti täytyy avata vastaanottokeskuksia ja tässä lisätalousarviossa todetaan että käytetään varoja ihmisten palkkaamiseen jotka hoitavat näitä turvapaikanhakuasioita perussuomalaiset näkevät hyväksi sen että pistetään varoja siihen että käsittelyajat ovat lyhyitä se todennäköisesti säästää varoja mutta yhtä lailla on kiinnitettävä huomiota siihen että ei tapahdu sitä mikä nähdäkseni on vaarana esimerkiksi punkalaitumen kaupunginjohtaja kommentoi tilannetta niin että kun vastaanottokeskus on mahdollisesti tulossa punkalaitumelle niin se on eräänlainen voitto heille se tarkoittaa työpaikkoja varoja tämä heidän näkökulmastaan varmasti pitää paikkansa mutta näen vaaraksi sen että syntyy eräänlainen turvapaikkabisnes jos näin voi sanoa jolloin osapuolet eivät ajattele sitä mikä on maan kokonaisetu vaan mitä kunta tässä voittaa tähän olisi hallituksen syytä kiinnittää huomiota toinen asia arvoisa puhemies on se että suomen hallituksen pitää pystyä vähentämään suomen houkuttelevuutta kohdemaana ja puuttua tiukasti niihin porsaanreikiin mitä turvapaikanhakujärjestelmään vielä liittyy

puhemies edustaja tolppasen arviosta huolimatta uskallan kertoa oman mielipiteeni tästä työllisyyden hoidosta eniten nimittäin mietityttää ja ihmetyttää tässä hallituksen toisen lisätalousarvioesityksen kohdalla hallituksen tekemä politiikka tai tekemätön politiikka maamme työttömiä kohtaan työllisyyspanostukset puuttuvat siis tyystin tästä esityksestä tilanteessa jossa työttömiä on satojatuhansia ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa hallitus tyytyy tilanteeseen ollen satsaamatta senttiäkään työllisyysmäärärahoihin haluan myös muistella vanhoja tässä salissa että edellinen hallitus satsasi varsin usein lisäbudjettien yhteydessä juuri työllisyyden hoitoon ja eli sitä kautta siinä ajassa kun työttömiä tuli maahan koko ajan lisää eri alueilta koko tästä valtakunnasta on tullut viestiä joko rahojen loppumisesta kokonaan tai jatkojen toteuttamisen mahdottomuudesta ilman lisärahaa ihmettelen eivätkö nämä viestit ole todellakaan tulleet maamme hallitukselle tai työministerille saatikka valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle kallille koska hän totesi alussa omassa esittelypuheenvuorossaan että rahat saattavat loppua haluan tuoda tiedoksi kollega kallille että esimerkiksi hänen omasta maakunnastaan rahat ovat jo loppuneet työttöminä olevia ihmisiä pitää voida aktivoida paitsi heidän oman elämänlaatunsa vuoksi myös kuntouttavassa ja ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa mielestäni hallituksen pitäisi myös nämä pointit tietää itse luotan edelleen siihen että jossain vaiheessa tulee taas se aika kun meistä suurinta osaa tarvitaan työelämässä työkuntoisina ja tämä ei yksinkertaisesti ole mahdollista tällä tämmöisellä passivoivalla linjalla johon nyt ollaan pitkälti menossa toivoa sopii että oppositio yhteistyössä eri järjestöjen kanssa saa kesäaikaankin sellaisen paineen aikaiseksi että syksyllä hallitus ei yksinkertaisesti kehtaa olla toimimatta

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta kiinnittää aivan oikein mietinnössään huomiota työllisyysmäärärahojen riittävyyteen toki on ymmärrettävää että ensin selvitettiin ely keskuksilta niiden sitomatta olevien määrärahojen määrä ja nyt kun valiokuntakäsittelyyn on jo saatu tietoja ihan ihan faktaa puuttuvista määrärahoista noin sadastakymmenestä miljoonasta eurosta niin pitää tietysti olla näkymä siitä miten asia hoidetaan mistä saadaan mahdollisesti tuo puuttuva euromäärä tai sitten vastaavasti mitä uusia toiminnan muotoja kehitetään jotta työllisyystilanne ei tämän takia huononisi aiheestahan on tullut meille kaikille edustajille valtavasti huolestunutta palautetta ja koska työllisyyden lisääminen on niin kantava tavoite nyt tämän hetken politiikassa niin perustelut näitten työllisyysmäärärahojen riittävälle tasolle on olemassa niillä saadaan varsin kustannustehokkaasti kuitenkin synnytettyä työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille valiokuntakäsittelyssä ja muutenkin julkisuudessa oppositio on kovasti kritisoinut työllisyysmäärärahatilannetta mutta on kuitenkin hyvä muistaa että työllisyyspalveluista annettu lainsäädäntö on vastikään astunut voimaan ja valmisteltiin siis jo edellisen hallituksen toimesta tämän kokonaisuuden ennakoitiin johtavan tähän hankalaan tilanteeseen en siis en siis ollenkaan vähättele sitä tilannetta mikä nyt on päässyt syntymään mutta toivoisin että työllisyyttä edistävien hanketoimijoiden työtä koordinoitaisiin nykyistä tehokkaammin olisikin syytä pohtia millä tavalla esimerkiksi raha automaattiyhdistyksestä ja euroopan sosiaalirahastosta rahoitettujen työllisyyspoliittisten hankkeiden kirjoa voitaisiin järkevöittää jäntevöittää koordinoida uudella tavalla ja varmistaa että kokonaisuus toimii ja myös parantaisi työllisyystilannetta

arvoisa puhemies

nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ja lähinnä tietenkin se miten me näistä selviäisimme mahdollisimman vähin vaurioin kehitysbudjetin leikkaukset taitavat olla ja pysyä mutta nyt pitäisi todellakin kaikin keinoin etsiä sisäisiä jaksotuksia esimerkiksi ulkoministeriön pääluokan sisällä pitäisi voida katsoa näitä asioita vielä uudestaan voi olla oikein että järjestöt pistetään kantamaan raskain vastuu leikkauksista ja aivan välittömästi en jaksa uskoa että ulkoministeriössäkään on vielä käännetty kaikkia kiviä tilanteen helpottamiseksi eikä ole järkevää lopettaa sellaista toimintaa joka on kehityspolitiikkamme ruisleipää naisten lasten ja vammaisten oikeuksien ajamista yleisten elinolojen elinolojen parantamista rauhan rakentamista ja niin edelleen kirkon ulkomaanapu esimerkiksi on maailman ainoa järjestö muutaman yk järjestön lisäksi jonka eritrea antaa toimia omalla alueellaan eritrea on tällä hetkellä yksi niistä maista joista lähtee valtavasti pakolaisia eurooppaan joten jos me haluamme suitsia pakolaisuutta meidän ei missään tapauksessa pitäisi sahata omaa oksaamme eli leikata rajusti ja kerralla niiltä järjestöiltä jotka ovat luoneet sinne esimerkiksi eritreaan ja muihin hauraisiin valtioihin järjestelmiä joilla voivat auttaa kymmeniä kymmeniätuhansia ihmisiä ne jäävät sitten tyhjän päälle jos tämä jos tämä asia menee näin heikosti leikkausten jaksotuksen lisäksi kuten tuossa jo totesin päästökauppatulojen osoittaminen tässä hätätilanteessa muualle kuin ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön pahentaa tietenkin järjestöjen toimintamahdollisuuksia edelleen seuraa uusi leikkauskierros ja uudet supistustarpeet en pidä tätä missään mielessä järkevänä päätöksenä ja olen iloinen että valtiovarainvaliokunta kirjasi mietintöönsä että päästökauppatulojen kohdentamista arvioidaan syksyllä uudestaan on juuri niin kuin valiokunta toteaa suomen on voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä sitoumuksistaan

tiukkaa leikkauslinjaa taloustilanteella kyllä tilanne on vakava ja säästöjä on tehtävä mutta ikävä kyllä nyt uhkaa käydä niin että osa näistä hallituksen säästöistä johtaa herkästi jopa tuhlailuun koska rahankäytössä oleellista on ajoitus erityisesti niukan euron aikana rahalle pitää saada mahdollisimman hyvää vastinetta nyt kehitysyhteistyömäärärahojen ja työllistämismäärärahojen kohdalla on riski että käy täsmälleen päinvastoin kehitysyhteistyöhankkeet varsinkin monet järjestöjen hankkeet saattavat keskeytyä hallitsemattomasti kun rahoja leikataan jo vuoden alusta neljäkymmentä prosenttia portaittainen säästö olisi turvannut hankkeiden hallitun alasajon ja tuottanut vähemmän vahinkoa lopputulema säästönäkökulmasta olisi voinut olla sama jopa parempi työvoimapuolella hallitus perustelee työllisyysmäärärahan lisäämättä jättämistä teknisellä budjetilla mutta ei tämä lisäbudjetti niin kovin tekniseltä näytä koska siinä on muun muassa talvivaara päätöksiä ja siinä tehdään irrotusta päästökauppatulojen ja kehitysrahojen välillä valtiovarainministeri sanoi että pitää selvittää työllistämismäärärahojen riittävyys tässä kannattaa kurkistaa sinne ely toimistoihin te toimistoihin hankkeisiin ja omiin puheenvuoroihin periaatteessa sitomatonta rahaa on jonkin verran olemassa mutta monessa te toimistossa monessa palvelukeskuksessa nuo rahat ovat olleet jo pitkän aikaa loppu ja miksi näin silloin kun tämä uudistus johon tässä edustaja paloniemikin viittasi tehtiin ei voitu ennakoida sitä miten raha tulee käytetyksi ja minkälaisilla tukisummilla ja juuri sen vuoksi edellisen eduskunnan valiokunta muun muassa ja kaikki vastalauseetkin kaikkien puolueiden vastalauseet korostivat sitä

me tiedämme että nyt jo meillä käytetään sellaisissa tilanteissa liikaa kuntouttavaa työtoimintaa kun olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää palkkatyörahaa mielestäni tämä kehitys tästä näkökulmasta on hyvin nurinkurinen meillä on rahavelkaa mutta nyt uhkaa käydä niin että me kasvatamme sosiaalista velkaa ja lisäämme sitä rakenteellisen työttömyyden osuutta joka nyt suomessa jo kiistatta on liian korkea sitten haluaisin muutamalla kommentilla kommentoida edustaja paloniemen puheenvuoroa vaikka hän lähtikin jo pois salista tuo lakiuudistus joka viime vuonna tehtiin nimenomaan selkeytti niitä perusteita joilla palkkatukea myönnetään tähän asti ei ole ollut selviä perusteita mutta kirjattu lakiin ja laki määrittelee sekä palkkatuen keston että sen prosentuaalisen osuuden palkasta hyvin tiukoin kriteerein kyse on siitä mikä on henkilön ikä esimerkiksi nuoria kohdellaan eri lailla ikääntyvät saavat eri perustein tuon rahan mikä on heidän työttömyytensä kesto onko kyse vammaisesta vai täysin työkykyisestä ihmisestä ja sen jälkeen tuo prosentuaalinen tukiosuus on kaikille sama jos olisimme yrittäneet arvioida sitä millä perusteella kukakin minkäkin suuruista tukea saa niin uskallanpa väittää että kovan luokan ammattilaisetkaan eivät olisi aina voineet ennakoida mikä tuo lopputulos on mutta nyt voi koska laki on siinä mielessä selkeämpi mutta se käyttää enemmän rahaa koska se tukee paremmin palkattuja palkkatyöpaikkoja suuremmalla osuudella kuin aikaisemmin ja ohjaa siten enemmänkin tarkoituksenmukaisiin tukijaksoihin kuin palkan hinnan mukaisiin tukijaksoihin tämän vuoksi juuri valiokunta edellisellä eduskuntakaudella korosti sitä että lisäbudjetilla on seurattava sitä riittävätkö rahat vai ei nyt ne eivät riitä ja on ikävää että työministeri ei ollut täällä paikalla koska uskallanpa sanoa että hän olisi tämän rahapulan tiennyt paremmin kuin esimerkiksi valtiovarainministeri tai muut ministerit keiden toimialaan tämä ei suoraan liity

arvoisa puhemies todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja varmasti haluaisimme antaa rahaa kaikennäköisiin hyviin asioihin tänäkin päivänä tässä salissa on esitetty jo todella paljon hyviä ja ja tärkeitä asioita mutta meidän on nyt pakko miettiä tosi tarkasti mihin me pystymme rahoja antamaan laittamaan millä me saisimme kaikkein eniten tuloksia aikaiseksi ensimmäinen asia on työpaikat ja työllisyys ja tulojen saaminen se mistä me saamme suomelle jatkossa tuloja että me pystymme täällä elämään jatkossakin itse tunnen parhaiten maatalous ja metsätalouspuolen elikkä biosektorin toiminnot olen oikein tyytyväinen siitä että tässä nyt osattiin laittaa rahoja muutamaan olennaiseen konkreettiseen asiaan jotka oli jo pitkälle valmisteltu elikkä tiedettiin täsmänä laittamaan että saataisiin tuloksia aikaiseksi erityisesti kemera puolen oli tehty järkeviä muutoksia päätöksiä sen mukaisesti että saisimme siellä metsäpuolelle puuenergiapuolelle työtä ja toimintoja puuenergiapuolen asiat ovat muutenkin asioita joissa me toivottavasti saamme tällä hallituskaudella paljon tuloksia aikaiseksi itse olisin henkilökohtaisesti odottanut että tässä vaiheessa olisi jo saatu kemera tukiasiaan matkaan myöskin vajaatuottoisten metsien tukemisasia jota ei tammikuun päätöksessä saatu vielä aikaiseksi mutta toivon että toivon että kemera lainsäädännön muutosprosessi on saatu jo liikkeelle ja saisimme ensi vuoden alusta sitten tämän ennen kaikkea lapin lapin ja kainuun alueille kohdentuvan vajaatuottoisten metsien tukemisasian sitten liikkeelle maataloustukipuolen asiat onneksi niistä ei tänään ole paljoa keskusteltu sillä niistä helposti nakataan että annetaan tukiaisia sinne kyse ylimääräisistä tukiaisista vaan siitä että pysytään maksamaan tuet ja kuviot mitä suomessa on eu kuvioissa sitouduttu tekemään ja hoitamaan ennen kaikkea on tärkeää että viljelijöille pystytään maksamaan tuet ajallaan moni maanviljelijä on tänä päivänä erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ensi syksynä tulee monella tilalla olemaan hyvin vaikea tilanne tämä meidän pitää tässäkin talossa ymmärtää ja tiedostaa mikä se on kaikki mitä me pystymme tekemään sen eteen että meillä ei maaseudulle tule lisää ongelmia meidän on tehtävä meidän on tehtävä tämän asian eteen parhaamme sen takia on hyvä että näitä tiettyjä rahoitusasioita oli jo tässä matkassa että hommat voidaan hoitaa eteenpäin sitten työllisyysasioihin mistä on tänä päivänä keskusteltu paljon se ettei tässä vaiheessa laitettu rahaa työllisyysmäärärahoihin lisää on oikeastaan vaikea mutta siinä mielessä hyvä asia että nyt todella mietitään ja valmistellaan mitä tälle kokonaisuudelle on tehtävä elikkä uskon ja toivon että työn alla on nyt sitten isompi prosessi millä tavalla me saisimme näillä työllistämisasioilla tuloksia aikaiseksi miten me saisimme työpaikkoja ja ja toimintoja tuloja apuja tarvitaan mutta se että me vain syydämme rahaa ei todellakaan riitä meillä on oltava oikeat menetelmät ja kunnolliset keinot miten näitä asioita viedään eteenpäin sitten tähän talvivaara edustaja korhonen toi tuossa jo esille hyvin näitä asioita ja kiitoksia muutenkin näistä talvivaara asioista mitä tässä on kyse on isosta asiasta todella ongelmallisesta asiasta mikä meidän on hoidettava se on tullut meidän syliin meidän on on otettava siitä vastuu ja hoidettava tämä talvivaara asia

aikoinaan ympäristölupa on myönnetty ilmeisesti pikkuisen keposella tavalla siinä ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia niitä asioita mitä olisi siinä vaiheessa pitänyt ottaa huomioon mutta kun tähän tilanteeseen on tultu meidän on tehtävä sen eteen toimenpiteitä ensimmäinen asia on todellakin tehdä toimenpiteet joilla estetään isommat ympäristövahingot mitä siellä saattaisi olla tulossa mutta samanaikaisesti on todellakin selvitettävä se onko tästä mahdollisuus saada kannattavaa toimintaa aikaiseksi me emme pysty talvivaaran tilannetta tuosta noin vain lopettamaan se on elävä prosessi joka elää ja sen on mentävä nyt sitten eteenpäin uskon ja toivon että siitä saadaan kannattava kokonaisuus vielä aikaiseksi mutta se on saatava mahdollisimman nopeasti siihen tilanteeseen että se olisi myyntikunnossa me saisimme sen pois valtion käsistä ja ympäristöongelmat saataisiin nyt sitten järkevällä tavalla hoidettua

on vaikuttanut siihen sillä tavalla että tässä ympäristöluvassa voidaan luottaa siihen että vesistövaikutusasiat on saatu siinä huomioitua sitten oikealla tavalla eikä käy sitten niin että yllättäen kemijokeen lähteekin menemään erinäköisiä aineksia kuin mitä sinne on tarkoitettu

arvoisa puhemies on ottaakseni kantaa tähän todella hieno asia että hallitus kantaa vastuunsa tässä talvivaara asiassa ja ja tukee sitä että voidaan kannattavia yritystoimia löytää löytää alueelle ja myös otetaan vastuu näistä ympäristöasioista joista on kannettu huolta toivottavasti asiat saadaan ja uskon että saadaan järjestykseen jatkossa mutta sitten toiseen asiaan mikä tänään

tärkeää on puhua siitä että ei puhuttaisi pelkästään määrästä elikkä budjetoidusta rahasummasta vaan siitä miten miten myönnetään ja miten käytetään näitä työllisyysmäärärahoja palkkatukea ja starttirahaa ennen kaikkea tässä myöntämisessä on ollut ongelmia yrityksillä kunnilla ja järjestöillä on ollut vakavia vaikeuksia käyttää palkkatukimäärärahoja koska niiden ehdot ovat viime hallituskaudella ohjanneet työllistämistä niin että työttömyys on pitkittynyt ja etenkin järjestöille asetetut kriteerit ovat tiukentuneet tämä on erityisesti aiheuttanut ongelmia työllistämisessä on ollut tarpeita työllistää on ollut ihmisiä jotka olisivat halunneet työllistyä mutta nämä kriteerit ovat aiheuttaneet vaikeuksia sitten ennen kaikkea vasta aloittaneiden ja aloittavien yrittäjien osalta starttirahan jatkuminen on tuonut erityisiä vaikeuksia esimerkiksi meidän alueellamme starttirahasta ainoan toimeentulonsa saaville nuorille on kerrottu että sitä voivat saada enää vain uudet yrittäjät ja kolmen kuukauden ajan tämä aiheuttaa ongelmia jo yritystoimintansa aloittaneille jotka ovat tukeutuneet suunnitelmissaan virkamiesten lausumaan siitä että jatkoa on mahdollista saada samassa tilanteessa olevien tavoin olisikin tärkeää että nämä yritystoimintansa jo aloittaneet voivat saada jatkoa

tälle heidän saamallensa starttirahalle että he voivat jatkaa sitä toimintaa ja viedä sitä eteenpäin vakaammalle pohjalle ja työllistää itsensä ja muita työntekijöitä tätä nimenomaan meidän maamme nyt tarvitsee mutta se mikä olisi tietysti tärkeintä on se että kun raha on tiukilla niin on tärkeää miettiä uusia kustannusneutraaleja tapoja toimia ja tärkeää on pikaisesti miettiä ja mahdollistaa tämä ansiosidonnaisen päivärahan käyttäminen yritystoiminnan alussa starttirahanomaisesti

arvoisa puhemies lisätalousarviossa leikataan tai otetaan pois päästökaupasta tulevat rahat jotka on kehitysapuun minä ihmettelen kun vihervasemmisto täällä ottaa kovasti kantaa tuohon että tästä leikataan nyt eihän tässä leikata kuin suomen velanottoa yleensä vihervasemmistolla on ollut tämmöinen tapa että laitetaan suomalaisen yrittäjän ja työmiehen taskuun käsi sen jätkän taskuun joka hankkii tätä laitetaan käsi ja jaetaan siitä ympäri maata silläkö saadaan talous kuntoon täällä pohjoisessa suomessa minä olen kyllä ymmärtänyt että sillä tavalla se ei tule ensin pitää saada oma kakku kuntoon ja sitten kun se on kunnossa voidaan ruveta jakamaan eikä toisinpäin tämä vasemmiston tyyli nyt on tietysti tuttu jo sodanjälkeiseltä ajalta että haukutaan räkytetään missä on se esimerkki että se olisi toiminut jossakin minä olen ollut siellä kehitysapua katsomassa mitä siellä on tapahtunut sirppitalkoot on laitettu pystyyn viety sinne ideologiaa ja siellä ei ole tavallisen kansan suuhun leipää laitettu ainoastaan se ideologia joka on tuottanut lähinnä nyt erimielisyyksiä ja

arvoisa puhemies me käsittelemme nyt hallituksen esitystä lisätalousarvioksi minä ymmärrän hyvin sen tuskan siinä kun yrittää löytää tasapainon nyt niukkojen eurojen ja laajojen tarpeiden välillä jännityksellä tämän keskustelun ajan minä olen odottanut sitä löytyykö tästä esityksestä myönteistä kommentoitavaa uudelle edustajalle tämä asiakirja on mielenkiintoinen kokonaisuus ja ehkä uutuudenviehätys on saanut aikaan sen että että olen etsinyt niitäkin kohtia jotka niitä mihin esityksessä ei ole esitetty määrärahoja esityksestä löytyy ainakin pari asiaa jotka mielestäni kertovat kuluttajien odotettua paremmasta valveutuneisuudesta ja kulutuksen kehittymisestä kestävän kehityksen suuntaan tai ainakin odotettua parempaan suuntaan jäteverotulo on ollut alkuvuodesta ennakoitua pienempi kahdenkymmenenkahden miljoonan euron tulonvähennys kertoo minulle kestävämmästä kulutuksesta ja kierrätyksen lisääntymisestä lieneekö tämä minun tulkintani oikea toinen myönteinen asia liittyy biopolttoaineisiin joita on ollut odotettua suurempi osuus kulutuksesta myös tämä vähentää ennakoitua verotuottoa mutta osoittaa mielestäni kuluttajien kestävämmän kehityksen mukaisia valintoja näiden valintojen vaikutus tulevaisuuteen ei ole mielestäni mitätön arvoisa puhemies lieneeköhän tämä kehitys nyt sitten hallituksen syy vai ansio

arvoisa herra puhemies nyt käsillä oleva hallituksen toinen lisätalousarvioesitys ja siitä tullut valtiovarainvaliokunnan mietintö kaipaavat mielestäni muutaman huomion joista ensimmäisenä kiinnitän huomiota valtion velanottoon tällä hallituksen esityksellä otetaan lisää velkaa valtiolle viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa ja sitten tämä tarkoittaa sitä että tänä vuonna nettolainanotto valtiolle on hieman yli viisi miljardia euroa luku sinänsä on kammottavan suuri ja kun vielä katsoo sitä taustaa vasten että tämän vuoden lopussa valtion kokonaisvelka on sata miljardia euroa niin ei liene suomen eduskunnassa yhtäkään henkilöä yhtäkään edustajaa joka olisi eri mieltä siitä että tämä velanotto on saatava loppumaan ja uuden kasvun eteen tulee meidän tehdä töitä niin että valtion omat verotulot tältä kansakunnalta kerätyt tulot ja tuotot ovat sitten suomen valtion budjetin katteena eikä velanotto tämän takia on tärkeää että nyt työnsä aloittanut hallitus on tässä asiassa jämäkkä ja pitää linjansa ja ennen kaikkea vaikka tässä salissa nyt on käyty keskustelua ja tämän nykyisen hallituksen niskaan on kaadettu lähes kaikki mahdolliset synnit pitää muistaa että tämä hallitus on ollut vasta vähän aikaa ottanut tehtävät vastaan tilanteessa joka ei ole helppo mutta ei siihen kuoppaan kyllä itkemään kannata jäädä nyt on tehtävä töitä toinen asia joista tässä moni opposition edustaja on käyttänyt hyviä puheenvuoroja tosin varsin kriittisiä todellakin on puute ja ely keskusten arvion mukaan se tarve on noin satakymmentä miljoonaa euroa tähän hallitus lupaa palata syyskauden aikana tarkemmin tässä nimenomaan on se tämän hallituksen toiminnan ydinviesti tulee tehdä kaikki tarvittava ja vähän sanotaan pientä riskiäkin on pakko ottaa että pystymme oman kansantaloutemme rullia pyörimään paljon nopeammin kun nykyisellä menolla ihmisiä lomautetaan ja tuotanto putoaa vienti laskee koko ajan työllisyysluvut menevät yhä huonompaan suuntaan niin sillä tiellä ei voi enää jatkaa kolmantena huomiona talvivaara arvoisa puhemies talvivaara on yksi tapahtuma suomalaisen yritystoiminnan joukossa erittäin murheellista sinänsä että tuo prosessi ei ollut hallinnassa on aivan oikein että valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että tarkoitus on nyt että se tehty aiesopimus vuonna kaksituhattaviisitoista maaliskuussa syntynyt sopimus ehdollinen kauppasopimus viedään kunnialla loppuun ja saadaan sinne jatkaja jolloin tämä prosessi lähtee liikkeelle ja liikkeelle ja valtiolle alkaa tulla jo myös verotuloja toisenkin vaihtoehdon kaivoksen alasajon pitää olla vaihtoehto jos ei toimintaan saada mutta on syytä muistaa että suomen valtion tulee kaikki omat toimet tehdä niin että tässä maassa on kaivostoimintaa yhä yhä tulevinakin vuosikymmeninä ja ennen kaikkea niin niin että suomi itse sijoittaa siihen kaivostoimintaan ja kaikki hyöty jäisi tähän maahan edustaja timo korhonen käytti minun mielestäni hyvän puheenvuoron fennovoiman puolesta on nimenomaan niin että pohjoisessa suomessa on paljon kasvupotentiaalia liittyen metallin jalostamiseen koskee raahen rautaruukkia tornion jaloterästehdasta bolidenin kuuluisaa sulattamoa myös siellä saman pohjanlahden rannalla ja kaikki nämä tarvitsevat pysyvän hyvän sähköntuotannon tämän päivän tilanteessa ei pidä mennä arvioimaan onko sähkö nyt halpaa vai kallista halpaahan se on sitä saa markkinoilta jonain päivänä tämä lama loppuu ja silloin sähkön hinta aivan varmasti pörssissä lähtee nousemaan mikä tarkoittaa sitä että oman sähköntuotannon pitää olla kunnossa olemmehan nettosähköntuojia joka tapauksessa toivon todella todella että fennovoima lähtisi lähtisi jaloilleen ja alkaisi rakentua sinne sinne hanhikivenniemeen niin että pohjoisen sekä metalliteollisuus että tulevat kaivokset saisivat sieltä edullista sähköä toimintansa toimintansa pyörittämiseen jos me emme pidä huolta raskaasta teollisuudesta tässä maassa se tarkoittaa kaikkien pienempienkin pajojen työllistämisvaikutukset jäävät saamatta koska suuri teollisuus aina pitää ympärillään erilaista alihankintaa ja se nimenomaan antaa suomalaisille töitä voin olla tässä asiassa kohtuullisen kohtuullisen hyvän kokemuksen omaava omaava edustaja koska ilomantsiin aikaan syntynyt pampalon kaivos vaikka se investointina oli oli kovin pieni talvivaaraan verrattuna investointina on aiheuttanut sen että työllisyystilanne on parantunut huomattavasti ja se on luonut monta monta uutta pientä yritystä sen kaivoksen ympärille tällaisen kehityksen toivoisin tapahtuvan hyvin monessa suomalaisessa kunnassa koska se luo aidosti työtä ja ennen kaikkea ihmisille tärkeää toimeentuloa kunnille ja valtiolle verotuloa jota me tarvitsemme tässä kipeässä tilanteessa talous ei lähde kasvuun jos emme uskalla sijoittaa suomalaiseen työhön ja yritystoimintaan
arvoisa herra puhemies edustaja hakkarainen ehti täältä lähteä mutta hänen näkemyksensä mielestäni on kovin suppea kun hän oli sitä mieltä että kehitysapurahat voisi periaatteessa kokonaan lopettaa että ei niillä ole mitään vaikutusta jos hän tutustuisi kirkon ulkomaanavun

naisten pankin ja niin niillä on ollut erittäin mittava hyvä ura työllistäen kehitysmaiden naisia ja työttömiä maailman köyhimmät ovat tällä hetkellä todella ahdingossa siitähän kertovat eilenkin välimeren yli pyrki kolmetuhatta pakolaista jotka otettiin sieltä kumiveneistä isompiin ja parempiin laivoihin ei tämä tapa toimi millä lailla ajattelee esimerkiksi edustaja hakkarainen että kun rahat lopetetaan kokonaan ja huolehditaan omista niin tällä lailla me sitten tästä vastuusta selvitään on ilman muuta selvää että meidän pitää kantaa kansainvälinen vastuumme ja siinä mielessä nämä kehitysapurahat ovat tärkeitä valtiovarainvaliokunnassa me kuulimme laajan joukon asiantuntijoita nimenomaan työllistämisen osalta tilastokeskuksen viimeisin tilasto joka julkistettiin tällä viikolla tai viime viikon lopulla kertoi että meillä oli työttömiä toukokuussa yksitoista pilkku kahdeksan prosenttia me pyysimme kirjallisia lausuntoja työvoima ja elinkeinokeskuksilta eri puolilta suomea ja ja kaikista tuli viesti että työllistämisrahat ovat loppuneet edustaja hoskoselle toteaisin että ihan hyvä ja kannatettava puheenvuoro mutta tässä on pohjois karjalan te toimiston vastaus asiantuntijalausuntopyyntöön pohjois karjalan te keskustoimisto arvioi että työllisyysmäärärahat riittävät maksimissaan kolmaskymmenesensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaviisitoista saakka ja starttirahat jotka ovat tärkeitä näitten yritysten käynnistymiseen loppuvat kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattaviisitoista eli tämä opposition huoli työllisyysmäärärahoista ja esitys hallitukselle siitä että mahdollisimman nopeasti alkusyksystä saataisiin lisätalousarvio ei ole mielestäni ristiriidassa teidän käyttämänne puheenvuoron kanssa sen takia oppositio vetoaa nyt hallitukseen

arvoisa puhemies muutamalla sanalla noista kehitysyhteistyörahoista puolitoista vuotta sitten minulla oli mahdollisuus osallistua kirkon kehitysyhteistyön järjestämälle vaikuttajamatkalle etiopiaan me kävimme siellä muutaman kollegan kanssa useammassa kohteessa niitä suomen rahoja on käytetty

valtion myöntämiä kehitysyhteistyörahoja siinä käytetty sitten nämä rahat olivat menneet kaikki todellakin tarpeeseen ja hyvään kohteeseen ja niillä oli saatu yleistä kehitystä hyvin paljon aikaiseksi erityisesti tässä naisten pankki asiassa oli saatu tuloksia mutta myöskin kielten opiskelussa köyhemmän väestön auttamisessa sairaitten lasten auttamisessa hyvin monenlaisissa eri toiminnoissa ne hankkeet olivat todella tarkasti seurattuja valvottuja ohjattuja projekteja ja kyllä minulle tuli

tilanne on mikä on tällä hetkellä me joudumme leikkaamaan kaikista asioista toivottavasti me jatkossa pystymme kuitenkin antamaan enempi näihin tarkoituksiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa

asia lähetetään talousvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä rautatielain ja ratalain muuttamisesta on vahvasti yksityistämisen ja vapaan kilpailun lisäämisestä kysymys mitä en sinällään vastusta viime hallituskauden lopulla liikenneministeri risikko toi vastaavan esityksen eduskunnalle tuolloin esitys jätettiin liikennevaliokunnassa pöydälle ja samoihin perusteisiin vedoten asia on edelleenkin perusteltua jätimme esityksen keväällä pöydälle liikennevaliokunnassa osaksi siitä syystä että jos tämä hyväksyttäisiin suomi kulkisi direktiivin hyväksyjien kärkijoukossa tämä ei ole vielä muissa maissa laajasti käytössä oleva itse asiassa vielä on jäsenmaita jotka eivät ole toteuttaneet edes kaksituhattakolme tulleen raidelain velvoitteita suomella ei siis ole tässä asiassa kiire eu ei ole edellyttänyt meiltä lisätoimia kyseisessä asiassa joten miksi me lähtisimme suomessa kiirehtimään esitys on hyvin ongelmallinen erityisesti valtionrautateiden osalta myös vrn yksityisraiteet ovat tulossa lain soveltamisalaan tämä tulisi kasvattamaan hallinnollista taakkaa merkittävästi sekä tuomaan mukanaan monia lisätehtäviä

aiheutuisivat erityisesti palvelujen kirjanpidollisista kirjanpidollisista eriyttämisen vaateista tiedämme taloudelliset puitteet joiden keskellä elämme samaan aikakauteen ei sovi lisätehtävien hallinnon ja byrokratian kasvattaminen tämä tulisi näkymään palveluissa tai palveluiden kustannusten nousuna sillä hallinnosta ja lisätehtävistä vastaamaan tarvitaan aina lisäresursseja kuten alussa totesin muissa jäsenmaissa ei olla direktiivin kansallisessa voimaansaattamisessa juurikaan edetty meiltä puuttuu vertaileva tieto kuinka muissa valtioissa tullaan käytännössä ratkaisemaan esimerkiksi se että matkustaja asemien järjestelyratapihojen sekä huolto ynnä muiden tilojen käyttö tullaan tarjoamaan myös kilpailevien yritysten käyttöön esitys ei myöskään pidä sisällään rataverkon käytön hinnoittelun arviointia mikä on erittäin ongelmallista sillä toiminnan harjoittajan harjoittajan on lähes mahdotonta arvioida etukäteen ratamaksun tulevaa määrää kysymyksessä on eu tasoinen direktiivi jonka osana suomen tulee eittämättä tulevaisuudessa olla nyt olisi kuitenkin vielä tarpeen aikalisä vaikutusarvioiden selvittäminen ja eu tasoisten asetustarkennusten odottaminen valiokuntakäsittelyssä tulee huomioida muun muassa nämä edellä mainitut tekijät ja arvioida aidosti kansallinen etumme siitä missä aikataulussa direktiiviin tulisi vastata

arvoisa herra puhemies

eikä ole mikään salaisuus että me sosialidemokraatit emme halunneet viedä lakia viime vaalikaudella eteenpäin ja käsitykseni mukaan myös osa perussuomalaisista ja keskustalaisista edusti tätä samaa kantaa kaiken kaikkiaan terve kilpailu on kannatettavaa mutta suomi tarvitsee jatkossakin toimivan raideliikenteen ja meillä on tiedossa maita joissa yksityistämisestä on maksettu aika kohtuukovat oppirahat koen että meidän on syytä ne välttää ja mikä tärkeintä estää kermankuorinta liikennejärjestelmästä joka on kuitenkin vahvasti julkisin varoin veronmaksajien euroin subventoitu jos tämä asia on tänään lähetekeskustelussa suht tyhjälle salille syystä että komission aikaraja direktiivin käyttöönotolle meni jo puolessavälissä tätä kuluvaa kuuta ihmettelen sitäkin syystä että monessa jäsenmaassa on edelleen tilanne että implementointi implementointi ei ole käynnistynyt ja kuudestoista kuudetta pidettävässä euroopan rautatieyhteisön kokouksessa on todettu että komissio ei ole vieläkään antamassa rautatiemarkkinadirektiivin artiklan kolmeltatoista osalta täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöstä koska tämä implementointi ei ole edennyt näissä jäsenmaissa sitten mitä tulee tähän valmisteluun lakiesitys pitää valmistella huolella ja vaikutukset pitää arvioida aidosti näiden asiantuntijakuulemisten kautta hyvin perusteellisesti ja kiirehtimättä komission aikamääreistä huolimatta auki on varsin monia asioita miten ratamaksut peritään ja voidaanko rataverkkoa ja ympäristöä kuluttavasta kalustosta periä muun muassa lisämaksua voiko radanhaltija korottaa ratamaksua kerryttääkseen etupainotteisesti pääomaa radan parantamista varten miten varmistetaan rataverkon kehittyminen tulevaisuudessa ja miten muutos vaikuttaa mahdollisten uusien toimijoiden markkinoillepääsyyn tässä muutamia kysymysmerkkejä joita ainakin itselleni nousi kyse on rataverkon lisäksi muistakin palveluista joihin kuuluvat muun muassa ratapihat ja terminaalit kysymyksiä ja selvitettäviä asioita riittää siis aika rutkasti syksyn valiokuntatyöhön ja se valiokuntatyö jossa myös tähän selvitykseen tietysti paneudutaan on tehtävä varsin huolella ennen kuin ollaan sitten ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä tässä salityössä
arvoisa

puhemies uskon tuota aikaisempaa puheenvuoroa siitä että tässä on paljon ongelmakohtia joita sitten valiokunnassa tulee mietittäväksi ja kenties sitten tuo mainittu muiden eu maiden implementoinnin puute johtuu justiin näistä ongelmista henkilökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä että tässä asiassa juna kulkee oikeaan suuntaan kulkee poispäin sääntelyn kulttuurista vaikkakin nyt kun eussa ollaan tätä sääntelyn kulttuuria tietenkin on ihan älyttömästi mutta ylisääntelyn kulttuurista jota sdpkin usein edustaa tulee kuitenkin pyrkiä eroon tässä asiassa eun tavoite siitä että lisätään vapaata kilpailua myös raideliikenteen osalta ja puretaan monopoleja on varsin tavoiteltava ja hyvä tavoite tässä on otettava huomioon suomen kansantaloudellinen aspekti se kansantaloudellinen aspekti siis mikä tällaisesta valtion monopolista on ainakin teoriassa syytä olla koska sellaista ollaan ylläpidetty jo iät ja ajat mutta itse ainakin kiinnittäisin tässä ennen kaikkea kuluttajien etuun huomiota meillä ollaan

joukkoliikenteessä siirrytty isoissa välimatkoissa nyt vähän bussiliikennettä suosiviin suosiviin käytäntöihin joissa bussiliikkeet bussiliikkeet hinnoittelevat itseään ja kilpailevat tämän raideliikenteen kanssa niin että tämä ei pärjää eli jos rataverkolla on tilaa niin kuluttajan edun mukaista on että tätä tilaa käytetään ja kun me peräänkuulutamme jatkuvasti täällä näissä talouskeskusteluissa näitä foreign direct investmentejä että saataisiin suomeen investointeja niin sen puolesta toivottaisin kyllä tähänkin uusia toimijoita tervetulleeksi

arvoisa puhemies täytyy minunkin sanoa että pienoinen yllätys se että tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan tuotiin eduskuntaan ainakin se että se tuotiin jo tässä tässä vaiheessa meillähän on se tilanne niin kuin tässä ovat jo muutkin puhujat todenneet että muut eun jäsenmaat eivät ole ilmeisestikään kovin innostuneita tämän lain toteuttamisesta ja siitä taas seuraa se että meidän on hiukan hiukan vaikea viedä tätä lakiesitystä eteenpäin ilman että tiedetään millä tavalla muut jäsenmaat tätä lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan sitten toteuttavat tämä laki esitetään pistettäväksi voimaan mahdollisimman pian mutta itse ainakin näen sillä tavalla että tällä ei ole mitään sellaista kiirettä että eduskunnan tulisi tämä voimaan mahdollisimman pian minusta tähän pitää perehtyä erityisen huolellisesti ja arvioida kuinka kuinka järkevä tämä on suomalaisen rautatieliikenteen kannalta kansallisesti tähän lakiin ja lakiesitykseen sisältyy monia ongelmia liittyen muun muassa olemassa oleviin vähäisiin vrn yksityisraiteisiin suomen ja venäjän väliseen liikenteeseen palveluihin ja niistä perittäviin maksuihin palvelupaikkojen tilinpidolliseen eriyttämiseen rataverkon käytön hinnoitteluun ja niin edelleen ja niin edelleen eli toivon todella että tätä käsitellään nyt eduskunnassa tämä liittyy osittain totta kai myös tähän kilpailutukseen mutta kuten kaikki ymmärrämme suomessa muun muassa rataverkko on hyvin kaukana siitä tilanteesta että tällainen vapaa kilpailutus täällä täällä toimisi todennäköisesti vapaa kilpailutus johtaisi siihen että kilpailijat tulevat ikään kuin ottamaan kerman päältä ja sen jälkeen kysymys on siitä millä tavalla hoidetaan suomen harvaan asutut alueet

arvoisa herra puhemies kyllä oli ilo kuunnella kahta hallituspuolueiden kansanedustajaa timo korhosta ja ja huhtasaarta siinä näki sen että näissä rautatie ja yleensä postiasioissa ei ole hallitus oppositio rintamaa vaan yhdessä mietitään mikä järjestelmä suomelle olisi kaikista paras turvaisi ihmisten palvelut ja ja valtion tuloutuksen tämä esitys mikä nyt on tänne tullut niin kuin korhonenkin totesi yllättäen ja äkkiä kun se viime kaudella jätettiin pöydälle kertoo siitä että jälleen liikenne ja viestintäministeriön virkamiehet ajavat jotakin asiaa väkisin läpi vaikka eduskunta sitä vastustaa minä toivoisinkin että liikenne ja viestintävaliokunta perehtyy huolellisesti tähän asiaan ja ja suhtautuu siihen siltä periaatteelliselta kannalta minä olen itse ollut mukana vrllä minä olen ollut veturinkuljettajana ja muistan hyvin kun ensimmäinen seitsemättä vr yhtiöitettiin mikä oli varmaankin järkevää silloin tuli käyttöön tämä ratamaksu eli sen kautta vr osakeyhtiö tulouttaa tänäkin päivänä valtion kassaan rahaa sitten minä olen ollut mukana säätämässä liikenne ja viestintävaliokunnassa näitä eri direktiivejä rautatiepaketti ykköstä sen kautta avattiin maiden välinen kansainvälinen tavaraliikenne no suomihan ei siihen tullut mukaan sen takia että meillähän ei ole yhteistä rautatierajaa eun jäsenvaltion kanssa vaan meillä on meri tuossa välissä se ei aiheuttanut meille toimenpiteitä sitten vuonna kaksituhattaseitsemän tuli kansallisen tavaraliikenteen kilpailun avaaminen ja sitä haettiin erittäin voimakkaasti elinkeinoelämän ja liikenne ja ja viestintäministeriön toimesta nyt nähdään mikä tilanne on vieläkään ei ole käynnistetty yhtään yhtiötä joka lähtisi kilpailemaan tavaraliikenteessä suomessa mistä se joutuu se johtuu nimenomaan siitä minkä edustaja korhonenkin totesi että me olemme laaja maa vähäväkinen ja meidän volyymit ovat erittäin pienet ei tavaraliikenteessä synny sellaisia volyymeja jotka olisivat kannattavia uudelle yritykselle jonka pitäisi ostaa veturit vaunut ja kaikki se infrastruktuuri mikä siihen kuuluu sen takia sitä ei ole syntynyt mutta oltiin siinä kuitenkin lainsäädännön etunenässä kolmas rautatiepaketti oli hyvä siinä tuli kuluttajansuoja niin kuin te tiedätte tänä päivänä mutta myöskin veturinkuljettajan pätevyydet todettiin eu tasolla ja nyt sitten tämä nelospaketti joka on tänne tulossa pohjautuu turvallisuuteen ja henkilöliikenteen vapaan kilpailun avaamiseen suomessakin nyt kyllä kannattaa tarkkaan miettiä annammeko niin kuin huhtasaarikin totesi kansainvälisille ei suomalaisille yrityksille sen kermankuorintamahdollisuuden koska on ilman muuta ihan selvää että suomessa rautatieliikenne ei ole kannattavaa muualla kuin täällä etelä suomessa jos lähdetään siitä että kaikki kilpailevat vapailla markkinoilla niin kuka tuottaa rautatieliikenteen palvelut esimerkiksi väleillä ylivieska iisalmi seinäjoki vaasa kouvola pieksämäki kajaani oulu kolari ja oulu rovaniemi ei todennäköisesti kukaan jälkeen niitä liikennöidä kannattamattomina eli kaikkinensa minä toivoisin että siinä hyvässä hengessä mikä tässä salissa on ollut aina kun kosketetaan ihmisten perusoikeuksia ja palveluita kuten esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltoa mutta myöskin näitä liikenneperuspalveluita kuten rautatieliikennettä ja postia käytettäisiin hyvää harkintaa ja löydettäisiin oikea ratkaisu yli hallitus oppositio rajojen

arvoisa puhemies rautatielain ja ratalain muuttamisessa on kyse eun rautatiemarkkinadirektiivin voimaansaattamisesta suomessa mitään kiirettä tässä ei tulisi olla vaan kannattaisi maltilla odottaa kuinka muissa eu maissa asia etenee ei suomella ole tarvetta olla tässä mallioppilaana ellei sitten hallituksella ole joitain erityisiä taka ajatuksia ilolla kuuntelin edustaja huhtasaaren äskeistä puheenvuoroa ja olen hänen kanssaan täsmälleen samaa mieltä mitenkään ongelmatonta tämän kilpailutuksen avaaminen ei ole ja sen vuoksi asian käsittely on ja edellyttää perusteellista valiokuntakäsittelyä ja huolellista vaikutusten arviointia uhkana on muun muassa vrlle kasautuva turha hallinnollinen työ ja yksityisraiteiden kunnostaminen kilpailijoiden käyttöön tämä heikentäisi vrn kykyä suoriutua palvelutehtävästään koko suomen liikennöimiseen ihmisten ja yritysten kannaltahan tärkeintä on että junat pysähtyvät asemilla toisin kuin nykyään esimerkiksi meillä etelä savon maakunnassa ja että matkat ja tavaroiden kuljetukset ovat kohtuuhintaisia ja henkilökunta on osaavaa palvelu hyvää ja näin ollen ihmisten ja tavaroiden matkanteko on turvallista tätäkin asiaa käsitellessä tulee vaikutuksia arvioida ensisijaisesti ihmisten työllisyyden ja verotulojen näkökulmasta valtionyhtiön on palveltava kansaa kilpailutuksen myötä jotkut voi vain ottaa rusinoita pullasta meidän pitää myös enemmän miettiä sitä kuinka saada raiteet palvelemaan paremmin erityisesti tulevia sukupolvia

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä

lakiehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia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

ensimmäisessä käsittelyssä